päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

muistutan että kysymysten ja vastausten enimmäispituus on yksi minuutti ensimmäinen kysymys edustaja heinäluoma
arvoisa puhemies hallituksessa on viime viikkoina tehty isoja ratkaisuja näillä näyttää olevan yksi yhteinen piirre ja se on se että hallitus laajasti yhtiöittämässä julkista toimintaa yhteisessä päätöksenteossa olevia kaikille tarkoitettuja julkisia palveluita ollaan siirtämässä markkinoille maanantaina kuultiin liikenneministerin esitys laittaa maantiet rataverkko ja vesiväylät osakeyhtiöön liikkuminen suomen teillä ja vesiväylillä on tarkoitus muuttaa maksulliseksi moni kansalainen kysyy mihin suomea oikein viedään huomasin että perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja terho sanoi ettei hallituksella ole vaaleissa saatua valtakirjaa muuttaa teillä liikkumista maksulliseksi arvoisa pääministeri mitä hallituksessa oikein tapahtuu onko perussuomalaisten arvio ettei hallituksella ole

tästä yhtiöittämisestä on tehty turha mörkö tämä on kaukana yksityistämisestä silloin kun haetaan erilaisia uusia rakenteita joilla joilla asioihin asioihin saadaan myöskin lisää läpinäkyvyyttä se että ensinnäkin me haemme liikenneinvestointeihin suuriin infrainvestointeihin täysin uudenlaisia malleja on minusta esimerkiksi pyrkimys joka meidän kannattaa hyvin avoimesti puhtaalta pöydältä käydä käydä läpi tässä on kysymys selvityksestä julkisesta keskustelusta avoimesta sellaisesta että löytyykö

pääministeri te ette nyt tainnut vastata minun kysymykseeni edustaja terhohan sanoi että näin suuren kokoluokan asioista pitäisi olla vaaleissa saatu valtakirja näin valtavien muutosten tekemiseen että liikkuminen suomen teillä ja vesiväylillä tehdään maksulliseksi silloinhan ei enää rakenneta yhteisillä verovaroilla koko maata palvelevia liikenneväyliä vaan raha tulee kuvaan mukaan tällä on tietysti valtaisia vaikutuksia myös ihmisten tasa arvon kannalta ei vähiten aluepolitiikkaan mutta myös maksukyvyn kannalta mitä tämä teidän markkinaohjelmanne tarkoittaa pohjois ja itä suomelle harva asutuille seuduille

kysyn vielä kerran miksi te ette puhuneet tästä valtaisasta yhtiöittämisaallosta vaaleissa yhtään mitään eikö ole vähän epäreilua vaalien jälkeen ottaa tämä ohjelmaan mukaan

arvoisa puhemies tämä ei nyt kyllä pidä paikkaansa esimerkiksi puolueeni ohjelmassa oli infra oy ajatus ajatus ja siitä käytiin julkista keskustelua myöskin tässä salissa tai tuossa vanhassa salissa useaankin otteeseen teimme esityksiä siitä että infra oyn kautta saisimme julkiseen julkiseen rahoitukseen vauhtia millä sitä sitten rahoitetaan tämä juuri se kysymys josta haluamme nyt käydä avointa keskustelua meillä löytyy digitalisoinnin kautta digitaalisten palvelujen kautta myöskin uusia liikennetoimintamahdollisuuksia mitä kautta näitä investointeja voidaan rahoittaa meillä löytyy myöskin luonnollisia malleja esimerkiksi siltayhteyksien rahoittamiseksi rahoittamiseksi korvaamaan nykyisiä lossiyhteyksiä joissa

taisin istua noissa vaalikeskusteluissa itsekin teidän kanssanne keskustelemassa ja minä en kyllä muista sellaisia keskusteluja joissa puhuttiin markkinavetoisesta yhteiskunnasta mitä te olette nyt rakentamassa tällä omalla toiminnallanne tämän päivän hesarin haastattelussa totesitte että puukkoja sataa sieltä ja täältä haluan nyt tässä ainakin todeta sen että sosialidemokraatit tarjoavat vaihtoehtoja tähän keskusteluun me tarjoamme semmoista vaihtoehtoa jossa kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa yhteiskunnassa nyt se meidän pelkomme tässä hallituksen ilman mandaattia toteuttamassa yhteiskunnan isossa muutoksessa on se että täällä tulee lompakko taas päättämään sen kuka voi ostaa palveluita kenellä ei ole rahaa siihen te olette rakentamassa yhteiskuntaa jossa eriarvoisuus lisääntyy jossa yhteinen tasavertainen kohtelu ihmisten kesken ei toteudu mitä vastaatte tähän
arvoisa puhemies tuo ei kyllä nyt pidä paikkaansa etteikö infra oy olisi ollut keskustan vaaliohjelmassa se se on takuulla ollut siellä olemme pitäneet sitä jatkuvasti esillä ja ja nyt sitä asiaa sitä kokonaisuutta selvitetään mitä tulee sitten tähän markkinavetoisuuteen en näe kyllä tässä mitään ongelmaa jos meillä on sata prosenttisesti valtion omistamia yhtiöitä joiden kautta sitten suoritetaan liiketoimintaa ja pystytään myöskin käyttämään niitä rahoitusinstrumentteja mitä markkinoilla on

arvoisa rouva puhemies mitä te nyt tässä olette yhden vuoden aikana esittänyt yhtiöitätte suomen veronmaksajien omistamat metsät ja luonnon sitten terveyspalvelut ja sitten arvoisa puhemies nyt sitten maantiet tiet vesiväylät ja rautatiet jos kerran on niin että te sanoitte että te tälle haitte valtakirjaa vaaleissa niin fakta on se että teidän varapääministeripuolueenne sanoi että teillä ei ole valtakirjaa toteuttaa tätä hanketta se on melko kovasti sanottu ja jos kerran tässä on nyt vain kyse selvityksestä ja jos kerran toinen hallituspuolue on sitä mieltä että teillä ei ole valtakirjaa toteuttaa tätä hanketta niin minkä takia te haluatte tätä koko alaa pitää puolitoista vuotta löysässä hirressä

arvoisa puhemies metsät vedet ja luonto on yhtiöitetty teidän mukaanne neliösenttiäkään ei ole metsiä ei vesiä eikä soita siirretty metsähallitus laissa yhtiön omistukseen minusta tämmöinen pelottelu ja väärän tiedon levittäminen ei ole kyllä oikein minusta meidän pitäisi päästä

metsiä ei ole yhtiöitetty mutta sitä liiketoimintaa mitä tehdään metsissä on yhtiöitetty minusta minusta

meidän pitäisi päästä tässä poliittisessa keskustelussa aivan uudelle tasolle meidän pitäisi pystyä puhumaan faktoissa mitä tulee tähän infra oyhyn ja sen valtakirjaan kehysriihessä on yhdessä sovittu että tämä on niin iso asia että emme ota tähän hallituksena kantaa vaan selvitämme huolella sen asian ja näin tulemme myöskin toimimaan siitä on myöskin pöytäkirjamerkintä

arvoisa puhemies pääministeri oli viimeisessä vastauksessaan alussa oikeassa on totta että metsähallitus laissa joka meidän mielestämme jo heikensi luonnonsuojelua aivan kohtuuttomasti valtiolla säilyi maa ja vesialueiden omistus ja yhtiö ei niitä omista mutta tässä olette ehdottamassa siis teidän liikenneministerinne berner on ehdottamassa että koko tämä valtion väyläomaisuus yhtiöitettäisiin ja tämä kertoo siitä kuinka poikkeuksellisesta asiasta tässä on kysymys suomen

joka on kansanvallan alaista se miten meidän väyläverkot toimii mihin panostetaan on kansanvallan arvovalintoja te olisitte siirtämässä kaiken yhtiöön joka toimii kaupallisin perustein on massiivinen hanke siinä on valtavasti riskejä ja se eriarvoistaisi liikenteen kehittämistä

arvoisa puhemies hyvä että oikaisitte tämän virheellisen tiedon siitä että metsäomaisuutta olisi yhtiöitetty näin ei tosiaankaan ole tehty mitä tulee tähän toiseen osaan kysymystä niin me olemme todellakin päättäneet selvittää sen että löytyisikö tätä kautta uusia tapoja löytää löytää vauhtia julkisiin investointeihin infrainvestointeihin meillä on syntynyt korjausvelkaa yli kaksi miljardia vuosien aikana me emme pysty tällä hetkellä riittävästi investoimaan meidän meidän julkiseen infraan minusta että me haemme nyt avoimesti uusia tapoja löytää rahoitusta ja vauhtia näihin investointeihin ehdottomasti edellytyksenä sille että me voimme pitää koko maata asuttuna asuttuna tukea niitä biohankkeita biotehdashankkeita mitä meillä on ympäri maan ja niin edespäin on kysymys asian huolellisesta selvittämisestä

autoilijat maksavat tälläkin hetkellä kai kahdeksan miljardia ja pääasiassa kilometripohjaisena eli bensan hinnassa ja tämä jos jokin rasittaa myös maaseudun asukkaita asukkaita meidän ongelmahan infrassa on se että investointikyky on mennyt olemattomiin minun ykköshallitukseni aikana ylijäämäkaudella kyettiin investoimaan lähes kolme miljardia kakkoshallituksessa kaksi pilkku yksi miljardia kataisen hallituksessa yksi pilkku yhdeksän miljardia ja tällä kaudella enää seitsemänsataa miljoonaa ja ennustan että seuraavalla vaalikaudella alijäämärajoituksista johtuen vain joitakin satoja miljoonia eikö tämän koko selvitystyön tavoitteena ole se että infrainvestoinnit voitaisiin moninkertaistaa toisekseen eikö ole niin että lähtökohta koko suunnittelulle on se että vaikka kyse olisi yhtiömuotoisesta toiminnasta niin investointipäätökset pitää tehdä poliittisella tasolla

puhemies juuri näin tästä on kysymys että me pääsisimme takaisin sinne vähintään kahden miljardin investoinnin tasolle mikä mikä on mielestäni se minimitaso millä me pystymme pitämään suomalaisen infran kilpailukykyisenä ja se on myöskin työpaikkojen syntymisen edellytyksenä nämä päätökset olipa se malli mitä tahansa ovat ilman muuta poliittisten päätösten takana ei näitä päätöksiä siirretä markkinavoimien tehtäväksi vaan ne päätökset syntyvät tässä salissa

pääministeri viittasi siihen että tätä uudistusta tarvitaan jotta koko maa saadaan pysytettyä asuttuna itse kannan huolta nimenomaan siitä kun nykyään liikenneväylät kustannetaan veroeuroilla ja ne tulevat progressiivisen verotuksen kautta jolloin suurituloiset maksavat enemmän kuin pienituloiset ja myöskin nyt kun tämä muuttuisi tämän ehdotuksen mukaisesti erilaisilla maksuilla korvattavaksi ne olisivat tasasuuruisia kaikille ja erityisesti tuolla maaseudulla itä ja pohjois suomessa on hankala löytää vaihtoehtoa omalle autolle jolloin näille ihmisille lankeaisi suurempi vastuu kysyn myös näistä maksuista kysyn

arvoisa puhemies kyllä nämä ovat tälläkin hetkellä tasamaksuja kyllä polttoaineesta me jokainen maksamme saman senttimäärän veroa joka ikinen riippumatta siitä

millä kulkuneuvolla ajamme ja täällä kyllä liikenne liikenne maksaa huomattavasti enemmän kuin mitä me pystymme tällä hetkellä käyttämään liikenneinfran kehittämiseen tästä tässä on kysymys mitä tulee sitten haja asutusalueiden korjausvelan pienentämiseen niin tämä hallitus on tässä tiukassakin taloudellisessa tilanteessa pystynyt löytämään kuusisataa miljoonaa euroa siihen että pistämme haja asutusalueiden tieinfraa kuntoon ja ja paikkaamme tästä korjausvelasta noin yhden neljäsosan näillä hankkeilla

arvoisa puhemies tällä viikolla on tosiaan käyty hieman väärinkäsitysten sävyttämää julkista keskustelua liittyen tähän tieväylien potentiaaliseen mahdolliseen yhtiöittämiseen hallituspuolueet todella ovat yksimielisesti sitoutuneet siihen että asia selvitetään ja muodostetaan tästä jonkinlainen teoreettinen malli jossa sitten mietitään näitä erilaisia vaihtoehtoja ja on aivan totta että esimerkiksi oma kantani asiaan on se että tämä on hyvin laaja kysymys johon esimerkiksi perussuomalaiset ei vaaliohjelmassaan ottanut kantaa ja mielestäni tämä pitäisi vaalien kautta neuvotella hallitusohjelmaan tämä on minun henkilökohtainen kantani mutta ei pidä liioitella eikä pelotella päätöksillä joita ei ole tehty on aivan selvää että suomessa teiden käyttö on perusoikeus johon kaikilla tulee olla varaa ja näin tulee olemaan myös jatkossa edelleen korostan ei pidä pelotella päätöksillä joita ei ole tehty herra pääministeri kysyn vielä kerran jotta kaikki epäselvyys katoaa mistä hallituspuolueet ovat sopineet ja mistä

arvoisa puhemies niin kuin moneen kertaan on korostettu ja myöskin ministeri berner on asian esitellessään varmasti moneen kertaan todennut olemme päättäneet selvittää tämän asian huolella minusta tämä asia kannattaa selvittää näistä on niin paljon puhuttu eri eri vaaleissa keskustallakin on ollut kaksi vaalikautta ohjelmissa tämä infra oy selvitetään nyt huolella onko siihen onko siihen edellytyksiä vai eikö siihen ole edellytyksiä on ollut esityksiä esityksiä remontti oystä ja niin edespäin selvitetään nyt huolella onko tämä parempi malli kuin nykyinen malli jos ei ole niin pidetään nykyinen arvoisa rouva

puhemies yhtiöittämisvimmassa ensin meidän kaikkien yhteiset sosiaali ja terveyspalvelut aiotaan yhtiöittää laittaa raaasti markkinoille lastensuojelu vanhustenhoito ja hoiva perusterveydenhoito ja seuraavana askeleena samassa kehysriihessä te olette myös päättäneet lähteä selvittämään ja ministeri selvästi suosittelemaan sitä että yhtiöitetään meidän tiet meidän raiteet yhtiöittäminen on harppaus kohti yksityistämistä se on päivänselvää te perustelette tätä tämmöisellä italialaisella kikkailulla jossa velkaa piilotetaan kyllä nämä samat rakennushankkeet voidaan tehdä ihan budjetin sisällä nyt te tavallaan laitatte ne rahat piiloon vaikka valtio saa lainaa halvemmalla kuin yritykset pitkän tähtäimen suunnittelua tarvitaan siinä te olette oikeassa modernisaatiota tarvitaan siinä te olette oikeassa mutta yhtiöratkaisu se on puhtaan ideologinen ja sitä ei tarvita kysymykseni onkin pääministeri vanhanen

ehkä pääministeri vanhanen voi vastata arvoisa puhemies mutta jatkan kuitenkin ilmeisesti kysymys oli tarkoitettu minulle minulle santeri alkio on yhteiskunnan intohimoinen uudistaja ja ja minusta tämä keskustelu osoittaa sen kuinka kaukana apatiassa tämäkin sali on kun puhutaan uudistamisesta pelko ohjaa keskusteluja minä minä olen kuullut täällä pelkästään sitä että mitä ei saa tehdä mitä riskejä tässä on mitä uhkia tässä on mutta kukaan ei ole vielä nähnyt täällä mahdollisuuksia näissä näissä esityksissä ei kai tämä nyt voi hyvänen aika sentään olla ongelma jos me haluamme selvittää tällaisen asian ja katsoa sen plussat ja miinukset ja sen pohjalta käydä sitten keskustelun ja tehdä yhdessä päätöksiä jos se ei johda parempaan niin pitäydytään entisessä entisessä tätä kutsutaan uudistamiseksi

puhemies kerron mitä tapahtui viime jaksossa eli viime vaalikaudella kun perustimme parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän ja sieltä kumpuaa tämänkin toiminnan toimeksianto tuo työryhmä kiinnitti huomiota kolmeen asiaan kahden miljardin korjausvelkaan siihen että meidän pitää pyrkiä pitkäjänteiseen liikenneinfran suunnitteluun yli vaalikausien ulottuvaan ja siihen että tuodaan uusia rahoitusmalleja eduskunnan harkittavaksi millä infraverkon rahoittaminen turvataan tätä työtä hallitus nyt tässä tekee eli pyrkii pitkäjänteiseen suunnitteluun uuteen rahoitusmalliin ja tämä oli parlamentaarinen työryhmä jonka työn yksimielisesti kaikki eduskuntapuolueet viime kaudella allekirjoittivat ja nyt hallitus tekee sitä työtä tuo lausunnoille tämän esityksen jotta kaikki voivat sitä kommentoida nyt se on arvioitavana ja tästä mennään sitten eteenpäin kysyn pääministeri sipilältä

arvoisa puhemies tällä hetkellä julkinen talous ei pysty kantamaan näin suurta investointiohjelmaa budjettitaloudesta sen takia meidän kannattaa kannattaa käydä rauhallinen keskustelu selvitysten pohjalta löytyisikö siihen uusia instrumentteja uusia uusia elementtejä joilla pystyisimme takaamaan sen että suomalainen infra säilyy kilpailukykyisenä ja sitä kautta suomalainen työ suomalaiset työpaikat ja että pystytään säilyttämään koko maa asuttuna kyllä kyllä tämä on surkeaa katsoa nyt tätä

arvoisa puhemies pääministeri te sanoitte äsken että haette yhtiöittämisellä tehoa nimenomaan julkisiin investointeihin tämä sama ilmeisesti pätee ajatuksessanne myös sosiaali ja terveyspalveluihin koska linjaukset sielläkin ovat samansuuntaisia

niin kuin varmaan kaikki ovat en oikein ymmärrä ajatusta siitä että esimerkiksi neuvoloiden olisi jotain lisäarvoa palveluiden käyttäjille siis tässä järjestelmässä joka on maailmankuulu ja josta me olemme tunnettuja mitä ihmeen lisäarvoa yhtiöittämisellä on esimerkiksi neuvolatoiminnalle ja nyt pyydän pääministeriltä pääministeriltä tähän vastausta

puhemies olette aivan oikeassa siinä että suomalainen neuvolajärjestelmä on aivan maailman huippua niin kuin moni osa suomalaisessa terveydenhuollon järjestelmässä aivan maailman huippua se lukeeko siellä terveydenhoitajan palkkanauhassa kunta työnantajana kuntayhtymä työnantajana vai nyt sitten tulevaisuudessa maakunnan omistama yhtiö tai maakunnan omistama osuuskunta ei vaikuta siihen että me edelleenkin pystymme käyttämään näitä

tuhoa suomalaisen terveydenhuollon järjestelmän parhaita osia eihän tässä siitä ole kysymys tässä on kysymys tuottamisen ja järjestämisen erottamisesta toisistaan vielä

päältä kaunis ja kyllä te maalaatte tälle teidän yhtiöittämisvimmallenne loistavat tulokset se on semmoinen hokkuspokkus temppu joka tehdään että kun rahat ja toiminta siirtyvät täältä valtiolta osakeyhtiöön niin jostain tulee sinne lisää rahaa mistä se lisäraha mahtaisi sinne se tulee käyttäjämaksuina eikö niin käyttäjämaksuina te peritte siis tavallisilta kansalaisilta tavallisen tien käytöstä maksun koko maassa ja osakeyhtiö ryhtyy määräämään tätä hinnoittelua ja sitten eduskunta saa katsoa sivusta ja esittää hurskaita toiveita mitä siellä pitäisi tehdä oppositio ei ole tässä kritiikissään aivan yksin luen tästä liikenneministeriön entisen kansliapäällikön lausunnon tie ja ratainvestointeja koskevien päätösten tulee kansanvaltaisesti hallitussa maassa olla poliittisia päätöksiä eikä niitä voida delegoida jollekin valtionyhtiölle onko teillä kertoa eduskunnalle mistä tulee tämä lisäraha jota tavalliset suomalaiset eivät joutuisi maksamaan

nämä tulevat olemaan edelleenkin tästä edespäin poliittisia päätöksiä niin kun moneen kertaan on todettu

eli tämä toinen osa kysymystä on vastattu tässä mistä sitten tulevat tulot sinne kerron yhden esimerkin tuosta oman kotikuntani läheltä hailuodon silta tällä hetkellä siinä kulkee lossi jonka jonka kulut ovat x miljoonaa euroa sitten se lossi pitäisi uusia ja silta maksaa kuusikymmentä miljoonaa euroa noin suurin piirtein me pystymme kahdentoista vuoden takaisinmaksuajalla rakentamaan siihen sillan ottamalla huomioon sen että meillä jäävät sitten nämä lossikulut pois ja meillä jäävät ne investointikulut sieltä pois tämä on yksi käytännön esimerkki siitä ja silloin me pystymme saamaan myöskin valtion budjetin ulkopuolelta rahaa tämän rahoittamiseksi koska siinä on selkeä takaisinmaksusuunnitelma tämä on yksi esimerkki siitä näitä esimerkkejä löytyy miljoonia

seuraava kysymys edustaja mikkonen
arvoisa puhemies hallitus on kohdentamassa valtavan sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästön ammatilliseen koulutukseen ensi vuodesta alkaen tämä tarkoittaa sitä että oppilaitokset joutuvat etsimään kymmenen prosentin säästöt toiminnoistaan oppilaitokset ovat tehneet tehostamista ja toiminnan järkeistämistä jo ennen näitä uusia säästövaatimuksia siltä osin keinot on pääosin jo käytetty käytännössä nämä uudet säästöt joudutaan etsimään vähentämällä opetusta karsimalla ammatillisten oppilaitosten verkkoa ja vähentämällä aloituspaikkoja monilla alueilla ei tänäkään päivänä riitä kaikille nuorille koulutuspaikkaa ja monet viisitoista viiva kuusitoista vuotiaat joutuvat lähtemään kauas kotoaan tahtomattaan koulutuksen perään kysynkin opetusministeriltä kuinka paljon hallitus arvioi aloituspaikkojen edelleen vähenevän ja miten hallitus arvioi aloituspaikkojen vähenemisen vaikuttavan siihen että kaikille peruskoulun päättäville nuorille löytyy jatkokoulutuspaikka

tulee pitämään kiinni siitä että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle löytyy koulutuspaikka toiselta asteelta tästä pidämme tiukasti kiinni samoin kuin apua ongelmiin mikäli on sellaisia ongelmia jotka estävät opiskelun jotta sitten voidaan tasoittaa tietä päästä niihin opintoihin mahdollisimman nopeasti edellinen hallitus valmisteli ammatilliseen koulutukseen mittavia leikkauksia kaksisataakuusikymmentä miljoonaa jos muistan summan oikein ja tämä esitys kaatui ja perinnöksi seuraavalle hallitukselle me olemme päättäneet rakentaa ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöjen toteuttamiseksi rakenteellisen uudistuksen niin kutsutun ammatillisen koulutuksen reformin jossa uudistetaan koko ammatillinen koulutus sen lainsäädäntö rahoitus tutkinnot toimintatavat ja järjestäjärakenne vapaaehtoisten fuusioiden pohjalta tämä on saanut erittäin innostuneen vastaanoton nimenomaan tämä rakenteellinen uudistus ja toimintatapojen uudistaminen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen osaamisperusteisuus opiskelijalähtöisyys tässä

hallitus on tekemässä reformia mutta säästöt aiotaan kuitenkin ottaa käyttöön jo ennen kuin tämä reformi on valmis joten oppilaitokset joutuvat etsimään nykyisen lainsäädännön mukaisesti säästöt nykyisestä toiminnastaan käytännössä tämä varmasti merkitsee sitä että lähiopetusta vähennetään merkittävästi edelleen kun jo nytkin monien käytännön taitojen oppiminen uhkaa jäädä heikolle tasolle kun opetuksessa ei ole riittävästi käytännön harjoittelua hitsaamista kun on vaikea oppia videolta

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen uudistuksessa keskeistä on nimenomaan yksilölliset polut se että rakennetaan opiskelijan tarpeista lähtevä ammatillinen koulutus meistä jokainen ei välttämättä opi koulunpenkillä istuen niin kuin perinteisessä koulumuodossa vaan moni meidän nuorista paljon paremmin esimerkiksi tekemällä ja siitä syystä tässä reformissa lisätään työpaikoilla tapahtuvaa siis käytännönläheistä oppimista mutta huolehditaan toki myöskin siitä että riittävät yleiset valmiudet saavutetaan jotta pärjää elämässä silloinkin kun muutosta tapahtuu väistämättä ja työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy ja niin edelleen se on tässä ammatillisen reformissa aivan keskiössä viime viikolla julkistettiin selvitysmiesten

rouva puhemies hallituksen jalona ja aivan oikeana tavoitteena on turvata koulutuspaikka jokaiselle nuorelle joka peruskoulunsa päättää on kuitenkin suuri ero sillä missä tuo koulutuspaikka sijaitsee näkisin että tällaisia uudistuksia ja merkittäviä leikkauksia ammatilliseen koulutukseen suunniteltaessa olisi todella realistisesti arvioitava se mikä on vaikutus koulutusverkkoon olisi myös huomioitava nuoren näkökulma ehkäpä perheidenkin kun puhutaan viisitoista viiva kuusitoista vuotiaista kysyn kuitenkin ministereiltä oletteko arvioineet mitkä ovat näitten ammatilliseen koulutukseen suunniteltujen leikkausten aluetaloudelliset vaikutukset sillä on myös väliä aluetalouksille missä koulutuspaikkoja on missä on opiskelevia nuoria ja tulevaisuudessa ammattilaisia tekemässä työtä aloittamassa yritystoimintaa

nimenomaan alueiden elinkeinoelämän ja työelämän mukaan saaminen koulutuksen järjestäjien kanssa hyvään yhteistyöhön on ihan tässä reformin ytimessä samoin kuin se että mielestäni on erittäin tärkeää että toisella asteella ammatillinen koulutus on vetovoimaista ja hyvin saavutettavissa ja juuri näitä asioita pohdimme tämän reformin valmistelun yhteydessä samaan aikaan sitten pystymme tekemään myöskin vapaaehtoispohjalta järjestäjärakenteen kehittämistä kerron omasta kotikaupungistani forssasta hyvän esimerkin siellä oli aiemmin kaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää fai joka järjesti nuorille nuorille koulutusta ja faktia joka järjesti koulutusta aikuisille ja nämä kaksi fuusioitiin toisiinsa saman kaupungin sisällä syntyi uusi ammatillinen koulutus jossa on enemmän mahdollisuuksia yhteiset laitekannat yhteiset tilat saatiin säästöä tilakustannuksista ja näistä laitteista nuoret ja aikuiset opiskelevat osittain yhdessä millä on ollut positiivista vaikutusta myöskin siihen opiskeluyhteisöön ja monia muita hyviä vaikutuksia eli näihin uusiin malleihin kannattaa suhtautua aika ennakkoluulottomasti

puhemies hallituksen kaavailemalla aikataululla on todellakin vaarana että toimenpiteet johtavat ainoastaan siihen että sopeutetaan toimintaa ilman että keretään ja pystytään kehittämään opetusta ja toimintaa toinen suuri ongelma joka liittyy tähän kokonaisuuteen hyvin hankalaan kokonaisuuteen on kiinteistöjen luovutusrajoitukset kun toiminta supistuu ei tarvita yhtä paljon kiinteistömassaa mutta kiinteistöjä ei voida luovuttaa eteenpäin

miten hallitus aikoo varmistaa ettei opetustuntien määrä vähene entisestään nyt kun hallitus valmistelee tätä uutta lainsäädäntöä

eroon ylimääräisistä kiinteistöistä jotka aiheuttavat runsaasti kustannuksia ja tästä syntyviä säästöjä voidaan sitten kohdentaa enemmän opetuksen tarpeisiin ja mielestäni on tärkeää että nimenomaan panostetaan siihen opetuksen laatuun ja pedagogiikkaan ja pyritään varmistamaan yksilölähtöiset polut ja jokaiselle opiskelijalle räätälöidyt polut esimerkki vaikkapa usein aikuisten koulutuksessa on sellaista päällekkäisyyttä että edellytetään oppimaan samoja asioita joita on jo opittu esimerkiksi työelämässä tai aiemmilla koulutuspoluilla elikkä olisi järkevää tunnistaa paljon paremmin tämä aiemmin hankittu osaaminen ja opettaa sen sijaan niitä asioita joita opiskelija ei vielä hallitse ja tätä esimerkiksi on

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri uudistukset ovat hyviä asioita ja niitä pitää kannattaa myös edelliset hallituskaudet ovat jo tehneet hyviä uudistuksia ammatillisella puolella mutta sinänsä on väärin sanoa että tehdään reformia leikkausten päälle ja uhalla tällä hetkellähän leikkaukset tehdään ensin ja sitten tuodaan nämä teidän kuuluisat reformit ensi vuonna tehdään jo mittavat säästöt nyt on muutenkin tulossa useita uudistuksia hyvin nopealla aikataululla enemmänkin tarvittaisiin nyt siirtymäaikaa näille oppilaitoksille ja ennen kaikkea työrauhaa onko teillä hallituksella olemassa edes jonkinlaista kokonaisohjausta siitä mihin päin ollaan menossa ja sanoitte äsken että lähiopetukseen ei tule muutoksia tai vaikeuksia oletteko sitä mieltä että lähiopetusta vähentämällä ammattitaito säilyy samalla tavalla

puhemies edelliseltä hallitukselta nimenomaan jäi tekemättä se rakenteellinen uudistus senhän takia me tässä tilanteessa olemme ja toisaalta täytyy sanoa että että kun tätä valmistelua olen tässä vienyt eteenpäin niin olen jopa iloinen siitä että edellisen hallituksen niin sanottu rakenteellinen uudistus joka ei sisältänyt rakenteellisen uudistuksen elementtejä kaatui silloin eduskunnassa viimeisellä viikolla koska nyt voimme tehdä aidosti paremman mallin jossa uudistuvat kaikki ammatillisen koulutuksen osat se näkyy myöskin näistä kentän reaktioista että vaikka taloustilanne on tiukka vaikka joudumme tekemään myöskin säästöjä niin rakennetaan ihan uudenlaista ammatillista koulutusta joka vastaa paremmin tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin maailma näyttää tulevaisuuden ammattilaisten silmin aivan toisenlaiselta mitä työmarkkinat ovat olleet tähän asti tai mitä ne ovat nyt

seuraava kysymys edustaja hänninen
arvoisa puhemies tämä hallitus ei valitettavasti tule jäämään historiaan tasa arvon edistäjänä päinvastoin hallituksen kovat säästötoimet niin varhaiskasvatukseen koulutukseen kuin kansalaisten toimeentuloon ja työelämään tulevat varmasti heikentämään kansalaisten tasa arvoa ja lisäämään eriarvoisuutta nyt hallituksen esitys korottaa päivähoitomaksuja iskee erityisesti keskituloisiin perheisiin ja vaarana on että maksut muodostuvat jopa työssäkäynnin esteeksi arvoisa puhemies koska eilisessä täysistunnon keskustelussa ei ollut tasa arvoministeri paikalla kysyisinkin nyt ministeri rehulalta miten päivähoitomaksujen korotus edistää hallituksen tavoitetta työllisyysasteen nostamisesta vai eikö tämä tavoite koskekaan naisia ja toiseksi kysyisin miksei esityksestä ole tehty kunnollista lapsi ja sukupuolivaikutusten arviointia
arvoisa rouva puhemies kyllä tasa arvon tavoite koskee naisia niin kotona olevia naisia kuin työssä olevia naisia toisekseen päivähoitomaksujen varhaiskasvatukseen liittyvien maksujen osalta tämä on on nyt laki tuotu eduskuntaan niillä tiedoilla jotka lainvalmistelun tässä vaiheessa ovat olleet mahdollisia tuottaa se työ jatkuu nyt sitten eduskunnan osalta tehdään niin hyvä työ kuin mahdollista on

useat kunnat eivät ole ottaneet käyttöön hallituksen heikennyksiä varhaiskasvatukseen on hienoa että monissa kunnissa on päätetty pitää kiinni subjektiivisesta päivähoito oikeudesta eikä ole lähdetty kasvattamaan ryhmäkokoja on mahdollista että osa kunnista ei tule myöskään korottamaan päivähoidon asiakasmaksuja ellei hallitus sitten pakota kuntia korottamaan niitä nyt ollaan kuitenkin tilanteessa jossa perheet eivät saa yhdenvertaisia varhaiskasvatuspalveluita ympäri maata ja eriarvoisuus kasvaa hyvä perheministeri rehula miten aiotte puuttua siihen että kaikki perheet saavat hyviä helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia varhaiskasvatuspalveluita ympäri maan miten siis takaatte perheiden yhdenvertaisuuden koko maassa

ministeri grahn laasosen vastuualueella on varhaiskasvatus
arvoisa puhemies tässä kysyttiin varhaiskasvatuksesta hyvin laajasti suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta ja sen pedagogiikkaa jatkuvasti kehitetään tarjoamme varhaiskasvatusta vähintään kaksikymmentä tuntia jokaiselle lapselle tässä käytiin keskustelua näistä varhaiskasvatuksen maksuista joihin liittyy maksukertymän lisääminen viidelläkymmenelläneljällä miljoonalla eurolla tämä tavoite on hallitusohjelmassa mutta haluan kysyä kun tähän uudistukseen sisältyi toki maksujen korotuksia mutta siinä on huomioitu sosiaalinen oikeudenmukaisuus siten että kaikkein pienituloisimpien perheiden maksut ovat jatkossakin nolla euroa eli ei maksuja lainkaan ja sitten yksinhuoltajaperheillä ja pienillä perheillä maksuja jopa pienennetään eli eli yksinhuoltajien on tämän uudistuksen myötä kannattavampaa ottaa työtä vastaan niin vastustatteko te tätä uudistusta

vastuulla oleva varhaiskasvatuslainsäädäntö ei se mihinkään häviä toisaalta järjestämisvastuu palveluista on kunnalla laittaa toimeen ne lainsäädännöt joilla on velvoite ja lähtökohtaisesti ei vain velvoite vaan myös se toimeenpanon välttämättömyys siitä että yhdenvertaisuus koko maassa toteutuu me olemme tilanteessa jossa kuntayksikkö on esimerkiksi sote palveluiden osalta osoittautunut liian pieneksi vastuunkantajaksi yhdenvertaisuuden näkökulmasta mutta ei unohdeta tässä keskustelussa sitä että muutetaan toimintatapoja mutta sisältölainsäädäntöä ei olla muuttamassa mihinkään

arvoisa puhemies kyllä me vasemmistoliitossa tuemme nimenomaan sitä että pienituloisten yksinhuoltajien päivähoitomaksut laskevat mutta kyllä meitä samalla myös hämmentää se että te haette yli viisikymmentä miljoonaa euroa säästöjä

puhemies tasa arvo ohjelman osalta ollaan tilanteessa jossa tällä tietoa huomenna on julkistettavissa samapalkkaisuusohjelma se tulee olemaan yksi olennainen työelämän tasa arvokeskustelua

sitä konkreettisten toimenpiteiden listaa jolla pyritään kaventamaan naisen ja miehen välistä euron euron eroa joka tällä hetkellä on vajaa seitsemäntoista senttiä työmarkkinajärjestöt ovat vahvasti sitoutuneet siihen että samapalkkaisuusohjelma on olemassa ja tosiaan sen julkaiseminen on huomenna koko tasa arvo ohjelman osalta aletaan olla kalkkiviivoilla

rouva puhemies lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen on yksi hallitusohjelman tavoitteita ja lapsiperheiden toiveet nousivat korkealle kun hallitukseen nimettiin oikein perheministeri nyt kuitenkin hallituksen perhepolitiikka on valitettavasti näyttäytynyt erilaisina perhetukien ja palveluiden heikennyksinä nyt tarvittaisiin myönteisiä viestejä sillä syntyvyys on laskenut jo nälkävuosien tasolle jos halutaan väestön ikärakennetta ja kestävyysvajetta korjata niin tarvittaisiin niitä myönteisiäkin viestejä perheille

arvoisa rouva puhemies tähän pelon lietsonnan ja pessimismin kierteeseen joka tässäkin salissa tänäänkin on ollut liikkeellä ne uutiset ja viestit siitä mitä muutoksia parempaan yritetään tehdä eivät tavoita not news meillä yksi hallituksen kahdestakymmenestäkuudesta kärkihankkeesta on lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma ja sen osalta odotukset ovat todella kovat muuttaa toimintatapoja muuttaa paljon puhuttuja hyviä käytäntöjä sellaisiksi että esimerkiksi lapsiperheet saisivat nykyistä enemmän kotipalveluja muuttaa toimintatapoja niin että niin sanotut hyvät käytännöt ennalta ehkäisevissä palveluissa voisivat levitä koko maahan koulun ja kodin yhteistyöstä ministeri grahn laasonen varmasti pystyy ja tiedänkin että pystyy oman oman viestinsä kertomaan meillä on useita hyvin käytännönläheisiä toimenpiteitä joilla pyritään huolehtimaan siitä että esimerkiksi syrjäytymistä kyetään vähentämään

puhemies sukupuolivaikutusten arviointi lainsäädännössä ei muuta lakia tasa arvoiseksi sen muuttaa vasta se että otetaan huomioon nuo vaikutukset ja jos me nyt ajattelemme vaikkapa tätä päivähoitomaksua niin vatt on tutkinut että jos kotihoidon tukea lisätään sadalla eurolla niin se heikentää naisten työllisyysastetta kolmella prosentilla ja nyt jos me ajattelemme toisinpäin nämä eivät tietenkään mene aivan yksi yhteen että perheessä päivähoitomaksut nousevat toistasataa euroa niin voidaan olettaa että silloin kun isä on kohtuullisen hyvätuloinen ja äiti matalapalkka alalla äidin työssäkäynti ei kerta kaikkiaan kannata kysyisinkin pääministeriltä oletteko te huolissanne naisten työllisyysasteen kehityksestä

arvoisa puhemies olen huolissani niin naisten kuin yleisestä yleisestä työllisyysasteen kehityksestä suomessa sen eteen tehdään kovasti toimia huomenna tulee ministeri rehulan kertoma tasa arvo ohjelma nimenomaan tasa arvoista palkkaa koskeva ohjelma ja ja minulla on paljon odotuksia se on kolmikannassa neuvoteltu toivottavasti nyt päästään todella eteenpäin siltä pohjalta mitä siitä huomenna kuulemme

rouva puhemies hallitusta voi tosiaan kritisoida siitä että toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee meillä kaikilla on tiedossa se että suomessa on heikko työllisyysaste ja naisten toimeentulo on heikompi kuin miesten toimeentulo jos katsotaan palkkakertymiä silti te te teette joka viikko sellaista politiikkaa jolla te heikennätte naisten mahdollisuuksia osallistua työelämään tuossa edustaja filatov otti hyvin esiin sen miten päivähoitomaksujen korotus nimenomaan heikentää naisten mahdollisuutta osallistua työelämään

tästä varmaan tullaan keskustelemaan lisääkin tässä salissa eri yhteyksissä mutta kysyisin nyt kuitenkin että teettekö te hallituksessa lainkaan arviointeja siitä miten teidän päätöksenne tekonne vaikuttavat käytännössä naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään

nämä kyselytunnit ovat myös ministerin suuntaan informatiivisia tämä oli kyllä minulle uutinen että omaishoidon tuen perhehoidon kehittäminen ja selkeästi uudelle tasolle vieminen niitä harvoja asioita joihin hallitus panostaa merkittävällä tavalla lisäeuroja on jotenkin tasa arvon näkökulmasta kielteinen tämä oli uusi tieto hyvä että täällä tällaista tietoa on mutta toivon että se perustuu faktoihin toisekseen arvoisa puhemies nämä hallituksen päätökset niiltä osin kuin niissä on tasa

te jotka olette olleet hallituksen jäseninä tiedätte että ulkoa liimaten ei tasa arvo toteudu vaan se pitää olla valmistelussa mukana ja niin sanottu tasa arvon valtavirtaistaminen on se työkalu josta yritetään muistamalla muistuttaa eri ministeriöihin että eri lakien valmistelun yhteydessä tasa arvonäkökulma mukana on

myös hallitus on meidän kanssamme samaa mieltä siitä että tarvitaan lisää työpaikkoja ja useamman ihmisen osallistumista työelämään tämä on hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen ja ylläpitämisen kannalta aivan välttämätöntä viime viikolla valtiovarainministeriö julkaisi taloudellisen katsauksensa joka ennakoi kuudenkymmenenyhdeksän prosentin työllisyysastetta vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä ja hallituksella puolestaan on seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen tavoite vaalikauden loppuun mennessä on selvää että ne toimenpiteet yrittäjyys ja työllisyyspakettien kautta jotka nyt hallitus esittää eivät tule riittämään näin ovat myös

aiotte tulla tähän seitsemänkymmenenkahden prosentin

arvoisa puhemies tämän julkisen talouden suunnitelman pohjalla vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista on ennuste joka johtaa kuuteenkymmeneenyhdeksään pilkku neljään prosenttiin työllisyysasteena meidän tavoitteemme on seitsemänkymmentäkaksi eli kurottavaa riittää yhteiskuntasopimuksen on arvioitu täyttävän tuosta erosta noin prosenttiyksikön vähän yli päästään pikkasen yli seitsemäänkymmeneen näillä näillä toimilla mitkä ovat siellä sisällä ja sitten yhteiskuntasopimuksella sen lisäksi me julkistimme yrittäjyys ja ja joka kuroo tuosta jäljellä olevasta noin puolestatoista prosenttiyksiköstä osan ja sen lisäksi me valmistelemme kehysriiheen lisätoimia joilla yritämme vielä löytää lisäkeinoja siihen että tuo seitsemänkymmentäkaksi prosenttia täyttyisi julkisen talouden suunnitelma eli se että velaksi eläminen loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi perustuu nykyiseen ennusteeseen jos pystymme nostamaan työllisyysasteen tavoitteen mukaiseksi velaksi eläminen loppuu

tästä on myös thln professori guy ahonen lausunut monta viisasta sanaa nyt kun hallitus on näitä työllisyys ja työllistämismenetelmiä miettinyt niin oletteko miettineet sitä millä tavalla parannetaan työhyvinvointia niin että ihmiset jaksavat pidempään pidempään työelämässä ja millä tavalla myös tässä voitaisiin tehdä sellaisia edistysaskelia että voitaisiin säästää yhteiskunnalle miljardeja koska me tiedämme että kehno työhyvinvointi tulee meille hyvin kalliiksi

työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on on erittäin tärkeä ja merkityksellinen asia ja tämän vuoksi sosiaali ja terveysministeriössä on useita eri hankkeita menossa nyt nimenomaan tämän työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämiseksi ja edistämiseksi tänään viimeksi olen käynyt käynyt avaamassa yhden tällaisen projektin ja uskon että näiden tällaisten toimivien käytäntöjen ja mallintamisten kautta meillä on valtava mahdollisuus siihen että ihmiset aidosti jaksavat ja pärjäävät siellä työelämässä pidempään se ei riitä että me teemme näitä hyviä tavoitteita vaikka eläkeiän pidentämisestä vaan aidosti täytyy olla niitä konkreettisia toimenpiteitä joilla ihmiset kokevat sitä mielekkyyttä työelämässä ja pystytään niitä sairaspoissaoloja vähentämään ja saadaan semmoinen kokonaisvaltainen ote asiaan mutta se vaatii sitä että meillä kaikki toimijat sitoutuvat tähän myöskin yrittäjät ja erityyppiset järjestöt totta kai valtiovalta mutta se on yhteistyötä

rouva puhemies on erittäin hyvä että hallitus yrittää tähän tarttua ja tämä on erittäin suuri haaste

aika suuri merkitys huolestuttavaa on kuitenkin se että nyt kun te tämän yhteiskuntasopimuksen lisäksi tuotte julkisuuteen erityyppisiä uudistuksia jotka minun mielestäni ovat ihan hyviä niin sitten samalla tietyt toimijat työmarkkinoilla ilmoittavat että ne eivät sitten käy että silloin yhteiskuntasopimus kaatuu tämä on mielestäni aika haastava kokonaisuus olisi mielenkiintoista kuulla miten pääministeri näkee tämän yhtälön mutta pelkään pahoin että on mahdollista että tämä tärkeä sopimus onkin sitten joko vesittymään päin tai jopa pahimmassa tapauksessa kaatuu onko joku b suunnitelma koska sille on laskettu aika suuri merkitys toinen kysymys mikä on hyvin keskeinen ja joka liittyy tämän viikon uutisiin on työnvälitys ja se miten sitä voidaan uudistaa yritin jo viime viikolla kysyä työministeriltä mutten saanut selkeää vastausta että voisiko työnvälityksen ja työvoimapalveluiden uudistaminen olla yksi niistä kysymyksistä mitä valmistellaan nyt elokuun budjettiriiheen

arvoisa puhemies se on totta että tämä yhteiskuntasopimuksen merkitys on tässä suuri se on noin yksi neljäsosa niistä toimista mitä tarvitaan työllisyysasteen nostamiseksi seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin nyt on tärkeää että kaikki osapuolet vievät sitä määrätietoisesti samaan maaliin koko ajan ja ja olemme rauhallisia ja provosoitumatta provosoitumatta näistä eri eri viesteistä ja tilanteista hallituksen kuitenkin täytyy tehdä monia toimia yhtä aikaa ja ja niistä yksi on tämä työnvälitykseen liittyvä meillä on kärkihankkeissa mukana työnvälityksen kehittäminen me haemme siellä myöskin kokeiluja esimerkiksi meillä on ollut yksityisen työnvälityksen kokeilu tämmöisellä tulospalkkiomallilla tätäkin aiotaan nyt rajatusti kokeilla tai tai testata mihin sillä päästään

vielä hieman tätä pääministerin vastausta kun työministeri lindström täältä puuttuu me olemme linjanneet tässä maakuntauudistuksen yhteydessä että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa te palveluitten järjestämisvastuu siirtyy maakunnille mutta että sitä voidaan käytännössä tuottaa tehdä myös kuntien kaupunkien myös yksityisen sektorin ja ja järjestöjenkin toimesta sitten myös täällä salissa on on ollut paljon toivetta siitä että käynnistäisimme nopeasti erilaisia kuntakokeiluja tässä asiassa ja tämä on menossa eteenpäin tiedän että tällä viikolla on temin virkamiesvalmistelussa lähtenyt yhdessä valtiovarainministeriön sosiaali ja terveysministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa tämmöinen kokeiluhanke liikkeelle jotta me saisimme jo vuosille seitsemäntoista ja kahdeksantoista sekä maakuntatasolla kokeiluja että myös kaupungeissa ja kunnissa kokeiluja

ottaa vielä yhden kysymyksen edustaja elovaara arvoisa
puhemies kuusikymmentäviisi prosenttia kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisista kokee etteivät opettajat puutu kiusaamiseen riittävästi siis kuusikymmentäviisi prosenttia tämä on anteeksiantamaton luku kiusatun kokemus on syvä ja traumatisoiva kiusattu menettää omanarvontuntonsa ja luottamuksensa kanssaihmisiin nykyään lähes poikkeuksetta niissä vakavissa kiusaamistilanteissa joissa ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi on nähty siirtää oppilas toiseen kouluun lähtijä on ollut uhri tämä käytäntö ei ratkaise kiusaamisongelmaa ja lähettää väärän signaalin siitä miten kiusaamiseen tulee suhtautua kysynkin opetusministeriltä miten valtiovalta suhtautuu tähän ongelmaan onko jatkossakin kiusatun vaihdettava koulua vai voimmeko antaa opettajille uusia työkaluja puuttua kiusaamiseen ja lopettaa se

arvoisa puhemies koulukiusaaminen on erittäin kipeä ongelma ja se voi jättää elinikäiset arvet ja jäljet ihmiseen siitä syystä meillä aikuisilla on erityinen vastuu puuttua kaikkeen kiusaamiseen tapahtui se sitten kouluympäristössä tai missä tahansa tarvitaan yhteistyötä puuttumiseen ja tarvitsee käydä läpi niitä ongelmia joita siellä pohjalla on erilaisia puuttumisen keinoja

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämiseksi ja menetetyksi tuomitsemiseksi euroopan unionissa sen voimaanpanosta suomessa mutta tuohon käännetyn todistustaakan osuuteen eduskunnan lakivaliokunta paneutui myös myös laajemmin ja itsekin aikanaan lakivaliokunnassa olleena nämä asiat luonnollisesti ovat kiinnostaneet ja näin ollen tätäkin seurasin meillähän on vanha toteamus että syytön kunnes toisin todistetaan ja tämä tietysti pitää paikkansa myös tämän uudistuksen jälkeen eli eli siitä ei ole kyse vaan niin kuin edellä tuotiin esille tietyissä tilanteissa mahdollisen rikoksen kautta

alkuperän esittämis tai todistamisvelvoite olisikin tuomitulla tai tai syylliseksi todetulla eli ensin täytyy todeta tuo tuo syyllisyys ja ja sen jälkeen tuo käännetty todistustaakka koskisi vain tätä omaisuutta tiettyjen rajausten mukaisesti valtionsyyttäjä ritva sahavirta on käynyt tätä laajasti läpi ja ja todennut että rikosasiassa todistustaakka on kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla ja rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat joihin hänen vaatimuksensa nojautuu hän myös toteaa että yksimielisesti

poikkeukseton ja toteaa että väärä syylliseksi julistava tuomio on yleiseltä kannalta paljon vahingollisempi kuin virheellinen vapauttava tuomio hän käy käännetyn todistustaakan asiaa läpi ja kertoo miten tämä asia on noussut esille jo seitsemänkymmentä luvulla silloin kun edustaja zyskowicz tänne taloon tuli ja ja sitten kahdeksankymmentä luvulla en tiedä oliko myös yhdeksänkymmentä luvulla mutta nyt kaksituhattakymmenen luvulla asia on jälleen

lukuun sittemmin sijoitettuja rikoshyödyn menettämistä koskevia säännöksiä tässä todetaan että rikoshyödyn menettämisseuraamus on talousrikollisuuden torjunnassa tehokas keino talousrikoksia suunnittelevat joutuvat useammin kuin perinteiseen rikollisuuteen syyllistyvät arvioimaan jo etukäteen menettelynsä haittoja ja hyötyjä taloudelliset arvot ovat tällöin ratkaisevassa asemassa tämän vuoksi uhka teosta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista menetyksistä lienee tehokkain tätä rikollisuutta ennalta ehkäisevä tekijä ja tähän johtopäätökseen on myös lakivaliokunta

meidän perustuslakivaliokunnan huomiot on tässä otettu otettu huomioon mutta tuo toteamus että se on tehokas keino puuttua talousrikollisuuteen on se minkä minkä myötä tälle kyllä itsekin vahvan tuen annan
arvoisa rouva puhemies edustaja heinoselle voin kertoa että asia on ollut esillä eduskunnassa myös vuosina kaksituhatta viiva kaksituhattayksi mutta tuolloin valitettavasti perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta katsoivat että tällainen käännetty todistustaakka edes tällaisessa poikkeustilanteessa ei mahdollista olen hyvin iloinen siitä että tällä kertaa on päädytty toiseen ratkaisuun talousrikoskonnan arin paikka on hänen lompakkonsa ja tässä annetaan mahdollisuus sille että vaikka ei pystytä osoittamaan suoraan että talousrikoskonnan suuri omaisuus on jostakin tietystä rikoksesta

puhemies tässä viitattiin tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon aivan oikein ja ja haluaisin vain alleviivata sitä että perustuslakivaliokunta nimenomaan katsoi että käännetty todistustaakka ei tässä tapauksessa koske lainkaan syyttömyysolettaman kumoavaa ratkaisua tai rikoksen syyksi lukemista kuten lakivaliokunnan puheenjohtajakin toi esille todellakin tässä täytyy myös olla syyttäjällä edelleen näyttövelvollisuus siitä että paitsi itse rikoksesta syyllistymisen aikoihin saanut rahavaroja ja ja sen jälkeen vasta tämä todistustaakka kääntyy ja näin lakivaliokuntakin on asiaa käsitellyt lopuksi toteaisin perustuslakivaliokunnan kannan jonka mukaan jatkossakin olisi syytä noudattaa normaaleja rikosprosessuaalisia sääntöjä todistustaakan jaosta ja tämä olisi se pääsääntö eli tässä hieman toisella tavalla kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta on tietysti kuunnellut perus ja ihmisoikeusjuristeja niin kuin pitääkin mutta olen joskus kutsunut näitä ihmisoikeusjuristeja niin sanotuiksi konnanoikeusjuristeiksi tilanteissa joissa he nostavat erilaisten rikollisten oikeudet niin korkealle että käytännön elävässä elämässä tulee hyvin suuria vaikeuksia saattaa heitä vastuuseen tekemisistään muistan että kun viime vaalikaudella oli kysymys siitä saako laittomasti hankittuja todisteita käyttää niin erilaiset ihmisoikeusjuristit kauhistelivat ajatusta että laittomasti saatuja todisteita voisi käyttää no ellei voisi käyttää näitä panama papereita jotka on laittomasti siis hankittu ei voisi käyttää eli on tärkeätä löytää tasapaino toisaalta tietysti epäiltyjen todellisten perusteltujen oikeuksien ja toisaalta yhteiskunnan intressin välillä joka yhteiskunnan intressi on tietysti rikosten selvittäminen ja rikoksella hankitun omaisuuden takaisin saaminen

ja toivoisin että hän siirtyisi käyttämään asiallista puheenpartta kun hän puhuu meidän meidän perustuslakiasiantuntijoistamme en todellakaan pidä teidän käytöstänne asianmukaisena ja toivon että ottaisitte opiksenne ja ojennukseksi

arvoisa puhemies itsekin olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja olen varmaan hyvinkin kriittisimmästä päästä ja teen monesti siellä aika provokatiivisia kysymyksiäkin siinä mielessä ymmärrän edustaja siitä asettelusta mutta toki me emme voi syyllistää meidän perustuslakiasiantuntijoitamme he kertovat vain niitä tulkintoja joita joita on tässä on nimenomaan hyvä erottaa se että tämä ei puutu siihen syyttömyysolettamaan niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kertoi edelleenkin voi voi siinä prosessissa vedota vedota itsekriminointisuojaan ja olla olla mitään näyttämättä ja syyttäjällä on täysi todistustaakka tässä puututaan nimenomaan siihen erilliseen menettämisseuraamukseen joka voitaisiin periaatteessa prosessuaalisesti erottaa aivan omaksi oikeudenkäynnikseen niin kuin vahingonkorvauskin voidaan voidaan osoittaa minusta on aivan hyvä että silloin kun tarvitaan työkaluja laajamittaisen rikollisten varojen kätkemisen selvittämiseen niin meillä on siihen riittävät työkalut

arvoisa rouva puhemies otan onkeeni perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja lapintien huomautuksen enkä suinkaan yleisesti ole sitä mieltä etteivätkö meidän perusoikeusasiantuntijamme olisi hyvin korkea arvoisia ja asiantuntevia henkilöitä tämä termi johon viittasin konnaoikeusjuristit puhuttaessa niin sanotuista ihmisoikeusjuristeista on tullut esiin esimerkiksi tilanteessa jossa on ollut kyse siitä

saako sitä sormenjälkirekisteriä joka on syntynyt passirekisterinä käyttää törkeimpien rikosten selvittämiseen kun nämä ihmisoikeusjuristit ovat pitäneet erittäin tärkeänä korostaa että sitä nimenomaan ei saa käyttää niin kuin ei nykylainsäädännön mukaan saakaan käyttää kyse on tulevasta lainsäädännöstä mutta kun täällä sanottiin että nämä perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat vain kertovat mitä tulkintoja on niin eihän se tietysti näin ole perustuslakivaliokunnan asiantuntijat kertovat tulkintoja joita esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on otettu mutta totta kai he esittävät myös omia tulkintojaan ja olen hyvin tyytyväinen että lakivaliokunta päätyi tämän hyväksymiseen eikä päätynyt siihen että olisi menty vanhalla menettelyllä kuten perustuslakivaliokunta esitti ymmärtääkseni

arvoisa rouva puhemies tämä käännetty todistustaakka on tehokas keino talousrikosten ennaltaehkäisyssä mutta myös niiden selvittämisessä silloin kun syylliseksi henkilö todetaan niin on varsin perusteltua että hänellä on tietyissä rajatuissa tapauksissa myös myös velvollisuus kertoa mistä tuo omaisuus esimerkiksi on tullut valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen kuvasi tätä muutosta merkittäväksi muutokseksi meidän oikeuslaitoksemme käytänteissä kysyisin edustaja tolvaselta näettekö te tässä jotain vaaroja että tämä voisi jatkossa esimerkiksi laajentua niin että enää ei puhuttaisikaan että syytön kunnes toisin todistetaan vaan tilanne olisikin että syyllinen kunnes toisin

puhemies on erittäin hyvä asia että euroopan unionin tasolla on pystytty luomaan järjestelmiä joilla voidaan rikoksella saatu hyöty ottaa kyseisen kyseisen maan omaisuudeksi takaisin missä tämä rikos on tehty nimenomaan niin että rikollisilta häviää niitä keinoja joilla voidaan omaisuutta salata tämä käännetty todistustaakka nimenomaan on juuri sitä että esimerkiksi vakavissa huumausainerikoksissa joissa usein liikkuu valtavat rahat ne rahat saadaan pois yhteiskunnalle ja saadaan pysäytettyä tämä huumausaineketju huumausaineketju tässä asiassa voisi sanoa että euroopan unionia on aika usein moitittu tässäkin salissa siitä tehnyt turhaa byrokratiaa ja varmaan se on sitä tehnytkin mutta kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjunnassa tällainen kansainvälinen yhteistyö on erittäin hyvää ja kun euroopan poliisit tekevät yhteistyötä maarajojen yli vaihtaen tietoja ja käyttäen samoja keinoja ja sitten alueella yhtenäistetään myös rangaistukset niin sillä varmasti pystytään pysäyttämään tätä vakavaa rikollisuutta ja saamaan rikollisilta se saavutettu hyöty pois

puheenjohtaja edustaja lapintie välihuutona sanoi että ei esittänyt niin nyt osoitan että esitti perustuslakivaliokunnan lausunto viimeinen sivu kolmanneksi viimeinen kappale kuuluu näin perustuslakivaliokunta katsoo että vaikka ehdotus todistustaakan kääntämisestä pysyy ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämissä rajoissa ja on myös perustuslain näkökulmasta mahdollinen yleisistä seuraa vahvoja perusteita sen tueksi että rikoshyödyn menettämisen tuomitsemisessa tulisi hallituksen esityksestä poiketen jatkossakin noudattaa normaaleja rikosprosessuaalisia sääntöjä todistustaakan jaosta edustaja lapintie näin perustuslakivaliokunta tässä lausui en sanonut että perustuslakivaliokunnan mielestä olisi ollut perustuslain vastaista tämä nyt esitetty

ihan hyvä että edustaja zyskowicz tätä täsmensi ja juuri tätä halusin korostaa että kun olennaista on että perustuslakivaliokunta totesi kuten tässä kappaleessa jota siteerasitte lukee että vaikka ehdotus todistustaakan kääntämisestä pysyy ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämissä rajoissa ja on myös perustuslain näkökulmasta mahdollinen ja sen jälkeen tulee toteamus että myös jatkossa normaalit rikosprosessuaaliset säännöt olisivat toimivia niin niin sitä nimenomaan halusin korostaa että valiokunta nyt toisin kuin aikaisemmin on päätynyt siihen tulokseen että tämä pysyy ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämissä rajoissa ja on perustuslain näkökulmasta mahdollinen ja erityisesti juuri siksi että on täytynyt ensin syyttäjän todistaa tämä syyllisyys ja sen lisäksi myös omaisuuden rikollista alkuperää koskevan väitteen tulee olla objektiivisesti arvioiden perusteltu ja riittävin tosiseikoin tuettu kuten tässä valiokunnan lausunnossa todetaan mutta nyt en usko että on syytä kinata asiasta enempää kun olemme siitä jopa samaa mieltä

oikeastaan tuossa edustaja lapintie paljon käyttikin minunkin puheenvuoroani minä itse en nähnyt tässä minkäänlaisia ongelmia alun perinkään mutta niin kuin varmaan edustaja zyskowicz on tutustunut näihin lausuntoihin meillähän oli muun muassa mikko vuorenpää lapin yliopiston rikosoikeuden professori ja ja hänhän näki tässä erittäin paljon ongelmia ja katsoi että tämmöistä käännettyä todistustaakkaa ei missään tapauksessa suomeen pitäisi ottaa jo syyttömyysolettaman ja itsekriminalisointisuojan perusteella elikkä kyllä perustuslakivaliokunta valitsi tässä asiantuntijoiden kautta sellaisen kultaisen keskitien ettemme me suinkaan suinkaan heti sitä sitten ajatelleet jos yksi professori ajattelee näinkin tiukasti itse itse olen sitä mieltä että otetaan kaikki kaikki mahdolliset työkalut käyttöön suomihan tosiaan otti tämän käyttöön vaikka esimerkiksi direktiivi ei edellyttänyt käänteisen todistustaakan ottamista että itse itse olen erittäin tyytyväinen tähän ja kiitän lakivaliokuntaa tästä sitten

rikoksella saadun hyödyn menettäminen on jo käytössä mutta sitä koskevaan sääntelyyn tehdään siis muutoksia eu oikeus edellyttää sitä eli tämä direktiivi mutta myös kansallisen lainsäädännön tarpeita varten teemme muutoksia nämä muutokset yhtenäistävät sääntelyä euroopan unionissa ja lisäävät mahdollisuuksia menettämisseuraamuksen käyttämiseksi menettämisseuraamuksiin kuuluu monenlaisia asioita ja ne ovat todellakin siellä rikoslain kymmenessä luvussa kuten tolvanen tuossa esitteli tämän lainmuutoksen myötä laajennetaan mahdollisuutta tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi ja tähän esitykseen liittyy niin sanottu käännetty todistustaakka jossa vastaajan eli syytetyn tulee todistaa se että hankittu taloudellinen hyöty on hankittu laillisin keinoin kuten myös esitykseen sisältyy se että rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat joihin hänen vaatimuksensa nojautuu

tarkoitettu tulemaan voimaan neljäs päivä lokakuuta elikkä suhteellisen pian se on juuri silloin kun direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön hallitus on toiminut ripeästi ja tämä on todellakin hyvä askel ja apuväline niille jotka painivat tämän talousrikosasiavyyhdin ympärillä ja ja kohtaavat sitä päivittäin ja tällä keinolla pystymme sitä myös torjumaan

hallituksen esitys muutoksista rikoslain kymmenenteen lukuun on erittäin tervetullut lisä rikollisella toiminnalla hankitun omaisuuden menetetyksi tuomitsemiseksi ja sitä kautta myös harmaan talouden torjumiseksi tässä esityksessähän pyritään laajentamaan mahdollisuuksia laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemiseen ja ymmärretysti vain tuomittu rikoksentekijä tai rikokseen osallinen henkilö tai puolesta tai hyväksi rikos on tehty voi joutua näiden menetysseuraamusten kohteeksi laajennetulla hyödyn menettämisellä pyritään siihen että rikollisella toiminnalla hankittu omaisuus joka ei liity johonkin nimenomaiseen rikokseksi tuomittuun tekoon voidaan tuomita siis valtiolle menetetyksi uutta esityksessä on mahdollisuus käyttää laajennetun hyödyn menettämisen tapauksissa käännettyä todistustaakkaa tämä tarkoittaa että tietyin edellytyksin vastaaja on velvollinen osoittamaan hänellä olevan omaisuuden alkuperän jos syyttäjällä on syytä olettaa sen olevan peräisin rikollisesta toiminnasta tärkeää on huomata että todistustaakka omaisuuden alkuperää ei syyllisyyttä kukaan ei siis joudu käänteisen todistustaakan takia todistamaan itseään vastaan arvoisa puhemies lakivaliokunta tukee mietinnössään yksimielisesti hallituksen esitystä esityksessä oli oikeudellisia näkökohtia joita myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan käsitteli mutta molemmat valiokunnat niin perustuslaki kuin lakikin tulivat siihen tulokseen että tietyin edellytyksin käännetty todistustaakka on mahdollinen toteuttaa esityksen tarkoituksena on että laaja hyöty tuomittaisiin yhä useammin menetetyksi harmaan talouden torjunnan kannalta tämä on erittäin tärkeä lisä se että rikollisella toiminnalla ansaitun omaisuuden voi menettää valtiolle antaa signaalin rikollisille siitä että laiton vaurastuminen ei ole hyväksyttävää yhteiskunnassamme

kannatan lämpimästi toimia joilla rikoksentekijöiltä takavarikoidaan rikoshyödyllä saatua omaisuutta ja keinoja joilla rikoksentekovälineet voidaan tehokkaammin takavarikoida valtiolle pykälät tulkintoineen eivät saa olla tekosyy perusteltujen toimien vesittymiseen siinä linja on oikea tässä käännetyn todistustaakan tekosyiden vähentämisestä lainsäädäntömme on vuosien saatossa uudistunut ja laki sallii jo periaatteessa toistuvasti rattijuopumukseen syyllistyneen auton tunnustamisen rikoksentekovälineeksi vaikka tätä oikeutta käytetäänkin vähemmän kuin yleisen oikeustajun mukaan pitäisi suomen lainsäädäntö täyttää sellaisenaan pääasiassa direktiivin vaatimukset mutta ainakin kansalaisten mielestä oikeuslaitoksella on lain soveltamisen suhteen tiukentamiseen varaa olen lakivaliokunnan kanssa samaa mieltä perusteluista ja tarpeista muuttaa lainsäädäntöä esityksessä kuvatusti ja omasta mielestäni lisääkin olisi varaa tiukentaa valitettavasti tässäkin asiassa on tarpeen lainsäätäjän toimesta ohjata oikeuden laintulkintaa parempaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies harmaan talouden torjunnan kannalta tämä lakiesitys ja nämä lainmuutokset ovat tarpeellisia ja ja myös

myös lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat huolellisesti tämän tämän esityksen käsitelleet

kaikkein merkittävin uudistus on juuri tähän ensimmäiseen lakiehdotukseen sisältyvä käännetty todistustaakka laajennetussa hyödyn menettämisessä tuo rikoshyödyn pois saaminen on on valtion ja ja yhteiskunnan kannalta merkittävää mutta haluan tässä yhteydessä muistuttaa että jotta tätäkin hyvää lakia ja tätä lainsäädäntöä voidaan sitten käyttää niin meillä tulee olla riittävät viranomaisresurssit ihan koko viranomaisketjuun lähtien sieltä verohallinnosta

ja oikeuslaitokseen tämä on kyllä yksi suuri huolenaihe jos talousrikollisuutta halutaan torjua torjua ja ja käyttää sitä lainsäädäntöä mikä meillä meillä siihen on käytettävissä niin viranomaisia meillä täytyy vain olla riittävästi sitä työtä tekemään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä ensimmäisen puheenvuoron käyttää perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja

rouva puhemies hallitus esittää lisättäväksi vaalilakiin säännöksen vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia niin että ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana perustuslakivaliokunta esittää kahta muutosta tähän hallituksen esitykseen ensinnäkin viidennentoista pykälän kolmanteen momenttiin lisättäväksi säännöksen siitä ettei ehdokas voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ja toiseksi pykälään lisättäväksi maininnan ettei ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa voi olla äänestäjän valitsemana avustajana näin ollen äänestäjän itsensä valitsemaa avustajaa koskevat samat rajoitukset kuin vaaliavustajaa miksi erityisesti tämä ensimmäinen muutos vaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä tämän hallituksen esityksen mukaan ehdokkaan tai ehdokkaan läheisen mahdollisuutta toimia vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei hallitus ehdottanut rajoitettavaksi äänestysalueisiin asetetaan lautakunnat

perustuslakivaliokunta pohti juuri tätä ehdokkaan mahdollista osallistumista vaalilautakuntaan hyvän hallinnon takeisiin kuuluvan puolueettomuusvaatimuksen kannalta vaalien toimeenpanossa kysymykset puolueettomuudesta on enimmäkseen ratkaistu muusta hallintotoiminnasta poikkeavasti vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita ja

edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä käytännössä näiden vaalilautakuntien puolueettomuudesta huolehditaan eri puolueista tai äänestäjäryhmistä valittujen keskinäisellä valvonnalla kun otetaan huomioon vaalilautakuntien tehtävien teknisluontoisuus ja lautakuntien kokoonpano on perustuslakivaliokunnan mielestä hyvin epätodennäköistä että vaalilautakunnan jäsenellä olisi mahdollisuus vaikuttaa vaalin tulokseen kuitenkin on sanonta siitä että niin asiat ovat kuin miltä näyttää ja vaalimenettelyn tulee vaikuttaa myös ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta puolueettomalta ja asianmukaiselta tällaisen objektiivisen puolueettomuuden kannalta se seikka että vaalilautakunnan jäsenet ovat äänestyspaikoilla välittömässä tekemisessä äänestäjien kanssa kanssa

jos siellä sitten ehdokas itse istuu laskemassa ääniä kun tiedämme että esimerkiksi mainosten asettaminen äänestyspaikan lähelle ei ole sallittua ehdotetun sääntelyn perusteluissa on viitattu vaalilain säätämistä koskevaan hallituksen esitykseen vuodelta yhdeksänkymmentäkahdeksan jossa tarvetta ehdokkaan mahdollisuudelle toimia vaalilautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä perusteltiin sillä että vaalilautakuntiin pitäisi saada riittävästi jäseniä ja on muutoin vaikea löytää riittävän taidokasta ja kokenutta henkilöstöä jos ehdokkaat eivät itse voisi myös olla laskemassa niitä ääniä

ja varajäsenten yhteenlaskettu määrä koko maassa on tänä mainittuna aikana vähentynyt yhdeksällätuhannellaviidelläsadalla henkilöllä on totta että vaalilautakuntien jäsenten rekrytoinnissa on joissakin vaaleissa ollut ongelmia ja yllättäen erityisesti suuremmissa kaupungeissa kuitenkin nämä ajoittain esiintyneet käytännön hankaluudet eivät ole riittävä peruste sellaiselle poikkeamiselle hallintotoiminnan puolueettomuusvaatimuksesta jota nyt hallituksen esittämä sääntely merkitsisi

rouva puhemies tämä esitys on hyvä ja tämä lisää mielestäni myös vaalien uskottavuutta varsinkin niissä kansalaisten ajatuksissa kun he tulevat sinne vaalipaikalle ja kohtaavat siellä tämän vaalilautakunnan joka järjestää siis äänestyspaikoilla nämä vaalit esityksessä ehdotetaan siis lisättäväksi vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä ja vaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten että ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana tämä esitys tosiaankin vahvistaa vaalien uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä ja sitä kautta uskoa koko poliittiseen järjestelmään tässä on kysymys kansalaisten kannalta merkittävästä osallistumisoikeudesta jonka arvon vaaliminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin tärkeää ja on aivan juuri niin kuin puheenjohtaja lapintie tuossa mainitsi on todellakin välillä vaikeaa löytää niitä osallistujia vaalitoimikuntiin kun ihmisiä etsitään täytyy vain kannustaa ihmisiä mukaan toimintaan että että on hyvin mielekästä ja mielenkiintoista toimia myös tällaisissa kuvioissa mukana tämä ehdotettu lakimuutos nyt selkeyttää vähän tätä toimintatapaa elikkä erittäin hyvä ja kiitos tästä

me olemme eduskunnassa käyneet viime vuosina lukuisia keskusteluja vaaleista vaalirahoituksesta jonka avoimuutta on lisätty vaalikampanjoista ja myös epätyypillisestä talkootyöstä eli siitä että meillä edelleen on mahdollista tehdä palkallisena palkallisena talkootyötä toisille ehdokkaille ja jopa puolueille on puhuttu sähköisestä äänestämisestä ja nettiäänestämisestä ja hyvä että näistä puhutaan ja hyvä että uudistuksia myös myös tehdään

haluaisin valiokunnan puheenjohtaja lapintieltä kysyä minkä takia tee päädyitte ratkaisuun että ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä mutta sitten ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa ja vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä miksi tähän toiseen kohtaan eli eli vaalilautakuntaan tehtiin näin paljon tiukempi rajaus eli siellä voisi olla sitten puolisot mukana

ikäihmisillä esimerkiksi oma puoliso joissain tapauksissa on varmasti ollut omaishoitaja joka joka sekin on monessa tapauksessa puoliso ja ja nyt heidät rajataan sitten kategorisesti pois millä tavalla tämä avustaja jatkossa löytyy onko se sitten läpinäkyvämpää että siellä matkassa kiertää yksi sama henkilö joka toimii kaikille kun hän ei satu olemaan puoliso eikä läheinen ihminen

minun mielestäni se sisältää omia riskejään kuitenkin arvoisa puhemies aivan loppuun toivon että näitä tekijöitä löytyy jatkossakin toimihenkilöiksi ja olisi erittäin tärkeää että jatkossakin nämä pystyttäisiin hoitamaan niin sanotusti vapaaehtoistyöllä talkootyöllä se on arvokas asia suomalaisessa demokratiassa että näitä ei hoida virkamiehet valitettavasti nytkin meillä on jo niitä tilanteita että osassa kuntia on päätetty että kunnanviraston henkilökuntaa nimetään näihin toimielimiin ja minun mielestäni silloin yksi aika tärkeä osa tässä demokratiassa voi jollain tavalla kärsiä

puhemies siis tästä vaalilautakunnan esteellisyydestä hallitushan ei esittänyt siihen mitään rajoitusta vaan hallituksen esityksen mukaan myös ehdokas olisi itse voinut istua vaalilautakunnassa niin kuin joissakin tapauksissa on ollutkin valiokunta pohti tätä ja pohti myös sitä laajentamista onko mahdollista estää myös ehdokkaan puolison lapsen muiden läheisten oleminen vaalilautakunnassa ja ja rajasimme sen tähän ehdokkaaseen sen vuoksi että ensinnäkin saadun selvityksen mukaan se olisi ollut turhan tiukka rajaus jos ajatellaan normaalia vaalia vaikka kunnallisvaalia ja vaalilautakunnan teknistä luonnetta niin niin eihän tavallinen äänestäjä edes tiedä onko joku ehdokkaan puoliso siellä laskemassa niitä ääniä harvat ehdokkaiden puolisot ovat niin tunnettuja sen vuoksi vaalilautakunnan erityisluonteen huomioon ottaen emme nähneet tämän tämän pidemmälle menevää rajoitusta perusteltuna tätä pohdittiin kyllä pitkästi ja tämä toinen avustaja sehän tarkoittaa vain sitä että itse ehdokas tai ehdokkaan läheinen ei voi olla se avustaja kyllä oma puoliso äänestäjän oma puoliso toki voi olla

arvoisa puhemies ymmärsin toki sen että hallitus ei esittänyt lainkaan vaalilautakuntaan rajausta ja ehkä tuo olla ihan kestävä ja perusteltu toteamus että että vaalilautakunnassa ei näin toimita itse olen olen kyllä sitä mieltä että valtaosassa suomalaisia äänestyspaikkoja ja kuntia aika hyvin ihmiset tunnetaan ja tiedetään kenen puolisot siellä siellä missäkin tilanteessa ovat tuo oli hyvä tarkennus itse luin sen että ehdokas ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana minä minä ymmärsin tämän kyllä kyllä toisella tavalla niin että puoliso lapsi sisarus tai vanhempi ei voisi silloin toimia myöskään

kenenkään vaaliavustajana mutta tämä oli hyvä hyvä tarkennus ja pahoittelut että ymmärsin väärin
arvoisa puhemies kun esityksessä esitetään lisättäväksi vaalilakiin säännös velvollisuudesta toimia puolueettomasti niin ensimmäisenä tekisi mieli saivarrella että se on erikoista koska itse ainakin olen elänyt siinä käsityksessä että vaaliviranomaisen ilmiselvä velvollisuus on toimia puolueettomasti ihan ilman lain säätämistäkin siitä on helppo olla samaa mieltä että ehdokkaan itsensä on sopimatonta toimia vaalilautakunnassa tai muissa mainituissa tehtävissä mutta sitten jos lähdetään sille tielle että pidetään mahdollisena puolison tai sukulaisen aiheuttamaa vilppiä ehdokkaan hyväksi niin eikö samalla pitäisi kieltää myös parhaat ystävät metsästysseurakaverit työtoverit ja liikekumppanit niin vihamiehet meneekö tosiasiallinen puolueettomuusraja sukulaisuudessa vai voiko puolueettomuus vaarantua myös muun siteen perusteella mistä lopulta löydetään riittävästi näitä sidonnaisuuksia vailla olevia erityisesti pienellä paikkakunnalla kun toimielimet kuitenkin nimetään poliittisten puolueiden toimesta tämä ongelmahan koskee nimenomaan kuntavaaleja joissa ehdokkaaksi pyritään saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä joilla on laaja lähipiiri ei tämä eduskuntavaaleissa mikään ongelma arvoisa puhemies en kuitenkaan lähde esitystä mitenkään vastustamaan mutta esittäisin kuitenkin kysymyksen korjataanko tässä nyt joku oleellinen yhteiskuntamme vaaleja kalvanut ongelma vai korjataanko tässä asia joka ei ole varsinaisesti rikki onko tämän suhteen ollut koskaan väärinkäytöksiä suomessa

arvoisa puhemies on tärkeää että vaalit toimitetaan niin että luottamus niiden puolueettomuuteen säilyy mutta olen kyllä huolestunut siitä mennäänkö näissä rajauksissa liian pitkälle siinä mielessä

jos ajatellaan vaikkapa pieniä paikkakuntia ja myös pientä puoluetta joka joka asettaa ehdokkaita vaaleissa minulla on sellainen kokemus että joissakin kunnissa lähes kaikki oman puolueeni toimijat ovat ehdokkaina käytännössä silloin on kyllä hyvin löytää edes niitä muita toimitsijoita jotka eivät olisi joko ehdokkaita tai heidän lähiomaisiaan joten näitä rekrytointiongelmia kyllä kyllä saattaa saattaa tulla en ole itse kokenut että näissä olisi tullut koskaan vastaan niitä kysymyksiä että olisi epäilty epäasiallista vaikuttamista tai tai puolueellisuutta tuohon asiaan minkä edustaja heinonen otti tämän avustajakysymyksen suhteen sekin on ongelma ehkä juuri pienissä kunnissa joissa joissa näitä toimijoita on vähän ja piirit ovat aika pienet pidän ongelmallisena sitä

rajataan niissäkin tilanteissa joissa tämä avustaja sattuisi olemaan jotakin sukua ehdokkaalle koska silloin kun vaikkapa

kommunikaatiokykyyn liittyvän sairauden vuoksi avustajaa tarvitaan niin se omaishoitaja esimerkiksi puoliso saattaa olla ainoa joka ylipäänsä ymmärtää mitä tuo henkilö haluaa viestittää

arvoisa rouva puhemies vaalilain muuttamisessa on kysymys tämän esteellisyyden arvioinnin selkeyttämisestä tämä oli tässä lähtökohtana miksi

rajaamaan näitä oikeuksia toimia vaalilautakunnissa jotenkin vielä yritin ymmärtää sen että rajaus olisi koskenut vain vaalipiirilautakunnan tai kunnan keskusvaalilautakunnan jäseniä mutta on hyvin vaikea ymmärtää sitä miksi perustuslakivaliokunta puuttui hallituksen esitykseen siltä osin että myös vaalilautakuntien jäsenten esteellisyys pitää muuttaa meillähän ei ole ollut minkään näköistä ongelmaa ymmärtääkseni koskaan näiden henkilöiden luotettavuuden ja luottamuksen kanssa näissä vaalitoimitsemisissa siinä mielessä ihmettelen kuten edustaja räsänenkin sanoi että pienillä paikkakunnilla tulee ongelmaksi se että ne puolueet joilla ei ole yksinkertaisesti henkilöitä asettaa niihin tehtäviin joutuvat niin sanotusti luopumaan käytännössä niistä niistä paikoista ja antamaan ne sitten toiselle puolueelle jos kerran kaikki ovat tulevaisuudessa jäävejä kannatan totta kai luottamuksen lisäämistä ja muuta mutta kuten mainitsin ole ollut miksi sellainen ongelma tulee keksiä toinen asia kovasti myös ihmettelen sitä että perustuslakivaliokunnassa ei kiinnitetty huomiota vaalilain muuttamisen yhteydessä muihin tämmöisiin esteellisyyssäädöksiin mikä olisi ollut mahdollista tällä hetkellä myös tehdä esimerkiksi kuntavaaleissa nämä ei läpipäässeet ei valitut valtuutetut saavat kuitenkin hyvin merkittäviä paikkoja kuten lautakuntien puheenjohtajan paikkoja ja muita merkittäviä tehtäviä eikä heidän esimerkiksi vaalirahoitusta tarvitse millään tavalla julkaista siinä mielessä tämä koko prosessi olisi pitänyt viedä pidemmälle ja lähteä oikeasti hakemaan sitä avoimuutta sellaisilta alueilta joilla se tarve olisi ollut suuri eikä näperrellä tällaisten

arvoisa rouva puhemies vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla ei saa yrittää vaikuttaa äänestäjän vaalivapauteen käytännössä tämä on tarkoittanut sitä että siellä ei saa olla näkyvissä vaalimainoksia nykyisen lain mukaan kuitenkin ehdokas on voinut toimia siellä vaalilautakunnassa olla siis läsnä ja esillä koko päivän äänestyspaikalla eihän tätä itse asiassa voi mainokseen verrata mutta ehdokkaitten välillä ei ole kyllä tässä ollut yhdenvertaisuutta nyt käsittelyssä olevan ehdotuksen mukaan ehdokas itse ei voisi toimia vaalilautakunnassa vaalilautakunnassa ja tämä mielestäni on kyllä hyvä esitys ja tuo yhdenvertaisuutta ehdokkaiden kesken ja ennen kaikkea puolueettomuutta ja uskottavuutta tähän vaalitoimitukseen

arvoisa puhemies täällä joku kyseli sen perään miksi tämä on yleensä tullut oliko edustaja en muista oli nyt kuka oli täällä hallituksen esityksessä todetaan että tämä on tullut esille kunnallisvaalien kaksituhattakaksitoista jälkeen ja liittyy korkeimman hallinto oikeuden ratkaisuun jossa on todettu että vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyys on ollut tulkinnanvarainen ja oikeuskansleri on esittänyt oikeusministeriölle asian tutkittavaksi tässäkin on niitä syitä miksi tätä asiaa on lähdetty eteenpäin viemään perustuslakivaliokunnassa oli kuultavana asiantuntijoita tässä on tämä yhdeksäs a pykälä että vaaliviranomaisen on tehtävässään toimittava puolueettomasti edustaja lapintie saa saa korjata minua jos muistan väärin mutta oliko professori hiden joka totesi että tämä on vain hurskas toivomus että se ei kuitenkaan johda mihinkään ja se tuntuu semmoiselta korulauseelta kyllä itse pidin tärkeänä sitä että ehdokas itse ei ole näkyvillä kyllä se kuitenkin on niin että esteettömyys on myös sitä miltä se näyttää tämmöinen korulause että ollaan puolueettomia no se on kaunista mutta se ei kuitenkaan riitä sitä turvaamaan

tai on muut taloudelliset kytkökset me emme varmaan koskaan pääse sellaiseen tilanteeseen kaikki olisivat niin sanotusti esteettömiä sitten tuli vielä esille sekin että että ihmiset ovat ovat siellä vähän vahtimassa puolueet toinen toisiaan suhtautuvat pikkuisen siihen neuroottisesti että sekin vähän sitä turvaa on ihan hyvä kysymys että miten laaja tämän pitää olla mutta olen itse tämän esityksen kannalla koska tämän olen perustuslakivaliokunnassa ollut hyväksymässä

edustajat räsänen ja niikko ja joku muukin kyselivät näitä näitä taustoja hallituksen esitys se on tietenkin annettuna hallituksen esityksenä pohjalla ja ja sitä on sitten käsitelty olen itse ihan samaa mieltä että on myös tarvetta selvittää esimerkiksi vaalirahoitusta ja sieltä tulee varmasti suurempia jääviysongelmia mutta se nyt ei ole tässä tässä meidän pöydällämme käsittelyssä miksi sitten yleensä näihin esteellisyyksiin on puututtu tässä perustuslakivaliokunnan jäsenet edustajat meri ja parviainen kävivätkin sitä jo läpi kyllä käsitys julkisen toiminnan esteellisyydestä on muuttunut ja kiristynyt siitä vuodesta yhdeksänkymmentäkahdeksan kun tämä vaalilaki säädettiin ja siinä on varmaan yksi yksi perustelu mitä edustaja räsänen toi esille pienempien paikkakuntien ja pienempien puolueiden ongelmasta pohdittiin paljon juuri siksi saimme lisäselvitystä siitä niin kuin tuossa esittelypuheenvuorossa sanoin eli vuoden yhdeksänkymmentäyhdeksän ja kaksituhattaviisitoista eduskuntavaalien välillä on vaalipiirejä yhdistämällä ja

lukumäärää vähentämällä vähennetty tarvetta näihin vaalitoimitsijoihin yhdeksällätuhannellaviidelläsadalla henkilöllä ja se on kyllä merkittävä itse asiassa löytyykö vaalitoimitsijoita yllättäen pienemmillä paikkakunnilla tällaisia ongelmia ei ole esiintynyt vaan ne ovat esiintyneet esimerkiksi helsingin vaalipiirissä mikä oli yllättävä tieto kaiken tämän ynnättyämme päädyimme siihen että myös vaalilautakunnassa on syytä jäävätä itse ehdokas se rajaus vedettiin siihen ehdokkaaseen juuri näistä syistä jotta saadaan riittävästi myös niitä vaalitoimitsijoita vaalilautakunnan teknisen luonteen vuoksi katsoimme että se se on sopiva rajaus siihen

arvoisa puhemies tässä tulikin jo muutamassa puheenvuorossa esille tämän muutostarpeen tai oletetun muutostarpeen tausta elikkä korkeimman hallinto oikeuden päätökset ja korkeiden oikeusviranomaisten kannanotot he kuitenkin pohtivat tätä asiaa varsin teoreettisesti eikä heidän tarvitse sinänsä hirveästi miettiä linjaustensa käytännön vaikutuksia eli esimerkiksi sitä että pieneenkin kunnanvaltuustoon lista ehdokkaista voi olla per puolue viiteenkymmeneen ehdokkaan mittainen heidän kaikki lähipiirinsä olisivat nyt sitten kelvottomia toimimaan vaalilautakunnissa mihin se johtaa saadaanko ne vaalilautakunnat muodostettua itse pelkään tätä vaikutusta

arvoisa rouva puhemies toivon että valiokunnan puheenjohtaja vielä kommentoisi tuota pykälää seitsemänkymmentäkolme oliko todella välttämätöntä tehdä tämä rajaus että että äänestäjän itsensä valitsemaa avustajaa rajattaisiin tällä tavalla tämä nimittäin voi tosiasiallisesti peräti rajata äänioikeuden sairaalta ihmiseltä jonka jonka kommunikaatiota vain esimerkiksi omaishoitajana toimiva puoliso ymmärtää vaikkapa pienellä paikkakunnalla kunnallisvaaliehdokas sattuu olemaan sitten tälle tälle omaishoitajana toimivalle puolisolle sukua

rouva puhemies tätä pykälän lisäystä pidettiin tarpeellisena nimenomaan asiantuntijoiden kommenteista esille tulleina huomautuksina ja ja sen vuoksi haluttiin rinnastaa se myös tähän tähän vaaliavustajaan eli eli kyllä tätä harkittiin ja ja ymmärsin ehkä väärin tuossa alussa edustaja heinosen varmasti ymmärsitte itse oikein ja ja ehkä vedin vähän mutkat suoriksi eli jos on sellainen tilanne että se itse valittu avustaja on jonkun ehdokkaan puoliso niin totta kai silloin tämä pykälä sen estää siinä mielessä kyllä tämä nyt on se lopputulos mihin valiokunta sitten näissä punninnoissa päätyi ja ja kyllä meidän saamamme tiedon mukaan näitä toimitsijoita on sitten ollut tarpeeksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

kansainvälisesti itse asiassa aika ainutlaatuinen äitiysavustus ja etenkin pakkaus on jaettu suomalaisille äideille jo vuodesta vuodesta alkaen avustus oli ensin tarkoitettu vähävaraisille synnyttäjille mutta sittemmin sitä on laajennettu niin kuin tiedämme ja tänä päivänä hyvin suuri osa suomalaisista äideistä ja perheistä saa tämmöisen pakkauksen tämän ajankohtaisen lakialoitteen tarkoitus on mahdollistaa äitiyspakkaus kaikille niille jotka synnyttävät lapsen täällä suomessa lähtökohtaisesti suomessa tosiaan kaikki saavat äitiyspakkauksen mutta tämä kulunut vuosi jolloin tämä turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut hyvin paljon on osoittanut että meillä on tiettyjä pieniä aukkoja meidän lainsäädännössä mikä voi johtaa sitten siihen että tietyt muutenkin hyvin heikossa asemassa olevat henkilöt jäävät ilman tämäntyyppistä

henkilöä jotka hakivat turvapaikkaa ja monet näistä olivat myös nuoria naisia tänä päivänä ja jos katsotaan viime vuoden lukuja se keskimääräinen käsittelyaika näille hakijoille on suunnilleen sataseitsemäntoista vuorokautta tämä onneksi varmasti lyhenee nyt tänä vuonna kun tämä aalto on on pienentynyt mutta joka tapauksessa käsittelyajat voivat olla hyvin pitkiä haasteena tosiaan tänä päivänä on se että sellaisen henkilön jolle ei ole vielä myönnetty turvapaikkaa ja jonka paperit ovat käsittelyssä kohdalla ei sitten esimerkiksi äitiyspakkausta voida myöntää samalla tässä on muistettava että kun katsotaan tätä tilannetta niin käytännössä ne ihmiset jotka eniten tarvitsevat apua ovat juuri koska he ovat tänne vaeltaneet halki euroopan ja käytännössä heillä ei luultavasti ole sitten niitä vauvan tarvitsemia tavaroita mukanaan kun taas meillä suomalaisilla perheillä varmasti on paljon paremmat edellytykset sitten järjestää nämä asiat jos jostain syystä sitä äitiyspakkausta ei ole ja tästä syystä näiden henkilöiden väliinputoaminen on hyvin hyvin ikävää määrällisestihän me puhumme hyvin hyvin harvasta henkilöstä mutta symbolisesti tämä on hyvin tärkeää tämä on myös se syy minkä takia koko meidän eduskuntaryhmä on halunnut tämmöisen lakialoitteen tehdä ja tämä sisältyy myös meidän varjobudjettiin joskin tämän taloudelliset vaikutukset ovat pienet mutta sen sijaan periaatteellinen näkökulma on tässä hyvin tärkeä

arvoisa rouva puhemies tässä on siis tehty aika seikkaperäinen lakiehdotus tätä on pohdittu aika pitkään tämä tosiaan sisältyy meidän varjobudjettiin ja on arvioitu tämän taloudellisia vaikutuksia toki itse asiassa tässä vaiheessa kun katsotaan näiden hakijoiden määrää kun se on vähentynyt tämä taloudellinen mittakaava ei ole varmastikaan niin suuri kuin mitä arvioitiin syksyllä mutta joka tapauksessa on enemmän kysymys symbolisesta asiasta ja tätä on pohdittu eri käytännön näkökulmistakin ja sitä voi sitten tarkemmin katsoa jos jos haluaa itse lakialoitteesta kiitos

edustaja haglund on tehnyt hyvän esityksen ja osoittaa että vaikka on entinen ministeri ja vielä nykyinen puoluejohtaja niin niin täällä eduskunnassa nostetaan esille pieniä asioita sellaisia mitkä ovat tärkeitä ja isoja heille joita ne koskettavat tietysti ensimmäisenä varmasti joku joku kysyy onko tämä nyt jälleen yksi uusi vetovoimatekijä että hakeudutaan suomeen itse ennemmin ajattelisin että tämä edustaja haglundin tekemä aloite on inhimillisyystekijä meillä on ollut vuodesta kolmekymmentäkahdeksan alkaen läpi sotavuosien varaa kantaa vastuuta ja ja antaa äideille tämä tämä paketti ainoa mitä jäin itse miettimään oli se että

arvoisa puhemies itse olen totta kai sitä mieltä että lapsista tulee pitää huolta ja osoittaa empatiaa ja sympatiaa heitä kohtaan ja siinä mielessä olen varmasti samoilla linjoilla edustaja haglundin kanssa en kuitenkaan tämän lakialoitteen kohdalla voi jakaa niitä samoja perusteluja mitä edustaja heinonen sanoi että tämä ei niinkään ole vetovoimatekijä vaan tämä on tämmöinen symbolinen ehdotus kuten edustaja haglundkin sanoo ja inhimillisyystekijä nyt täytyy kuitenkin muistaa se että kun tämä turvapaikkakriisi on päällä niin meidän yhteiskuntamme pitää huolta kaikista jotka tänne maahan ovat tulleet ehkä vähän liiankin hyvin kaksikymmentätuhatta turvapaikanhakijaa

joita me täällä yritämme saada kotoutettua maksaa meille vuodessa viisisataa miljoonaa euroa ja siinä mielessä meillä on jo aivan riittävät resurssit kaikille tänne tulleille ja heistä huolehtimiseen siinä mielessä tässä taloudellisessa tilanteessa tämmöinen symbolinenkin lisäele näitten varojen kasvattamiseksi ei ole ihan ajankohtaisesti oikea

rouva puhemies edustaja niikko mitä merkitystä sillä on isossa kuvassa että viime vuonna saamani tiedon mukaan viisi tällaista naista synnytti eli tämä koskee nyt vain niitä äitejä jotka ovat raskaana kun tulevat hakevat turvapaikkaa ja joiden lupaa ei ole ehditty käsitellä tai se ei ole saanut lainvoimaa oli viime vuonna tietojeni mukaan viisi naista onko perussuomalaiset oikeasti sitä mieltä laajemminkin vai onko tämä toivottavasti vain edustaja niikon näkemys että nämä viisi naista eivät äitiyspakkausta pienelle lapselle sukkia ja mitä muuta siellä on se perinteinen lelu ja jotain muuta pientä ansaitse
vastauspuheenvuoroa edustajat niikko meri haglund

juuri aivan niin edustaja heinonen nimenomaan jos on kysymys vain viidestä henkilöstä jotka tarvitsevat äitiyspakkauksen niin laitetaan kolehti kiertämään osallistun siihen samaan kolehtiin aivan varmasti ei tämä ole lakialoitteen arvoinen asia tässä me tuhlaamme koko eduskunnan resursseja käsitelläksemme lakialoitetta jonka vaikutukset ovat hyvin minimaaliset mutta mitä tulee tähän vetovoimatekijään niin eipä luultu että aikanaan pääministeri sipilän kartanon

puhemies olisin kaivannut vielä lakialoitteen tekijältä tässä toivon että tulee myöhemminkin budjettivaikutusta muistan että teitte tästä jonkun budjettiesityksen jota silloin ei kannatettu ja sitten vastausta siihen onko todella näin etteivät kunnat anna lastenvaatteita ja leluja jos he ovat turvapaikassa epäilenpä kyllä että antavat ja valtio korvaa ne sitten vielä se että nyt edustaja heinonen hurskastelee täällä minkä takia te ette ole ajanut tätä hallituspolitiikkaa kun budjettia on tehty ratsastatte täällä nyt kaksilla rattailla että te te olette hyväksynyt nämä mitä meillä on on ollut äänestitte varmaan vastaan äänestittekö vastaan silloin kun edustaja haglund teki tämän lisämäärärahaesityksen syksyllä hänhän teki tämän elikkä toivottavasti äänestitte silloin sen puolesta

arvon kollegat arvoisa rouva puhemies nyt tässä on vain ja ainoastaan kysymys periaatteesta eikä rahasta sitä yritettiin selvittää montako tämmöistä naista viime vuonna oli ja tuli vähän eri lukuja mutta joka tapauksessa se määrä on niin pieni että tällä ei ole mitään taloudellista oikeata merkitystä

halutaanko että kaikkia lapsia jotka syntyvät suomessa kohdellaan samalla tavalla siitähän tässä käytännössä on kysymys koska se lapsihan ei voi sille mitään että sen äiti sattuu olemaan turvapaikanhakija jonka hakemusta ei ole käsitelty minun mielestäni se tuntuu pahalta että jos äidin hakemus olisi käsitelty vähän nopeammin niin sitten sille lapselle olisi annettu kaikki samat asiat mitä muillekin lapsille annetaan siitä minun mielestäni tässä on kysymys voi olla että tämä on jonkun mielestä vähäpätöinen asia mutta toisaalta tämä on periaatteellinen asia en en itse oikeasti jaksa uskoa että tästä tulisi mikään vetovoimatekijä että tänne alkaisi nyt hakeutumaan raskaana olevia naisia ympäri maailmaa vain sen takia että meillä on tällainen järjestely siihen en nyt ihan oikeasti jaksa uskoa

arvoisa puhemies itse olisin kannattanut tämäntyyppistä esitystä jos suomen laki olisi sen tätä ennen sallinut eli meillä laki on estänyt tähän asti että ei ole voitu maksaa sen takia edustajakollega haglund joka nyt on toistaiseksi vuorotteluvapaalla oppositiossa

rahallinen äitiysavustus on sataneljäkymmentä euroa niin ei tällä todellakaan ole isoa merkitystä ei ole käytännössä minkäänlaista merkitystä sen takia minulle tämä on inhimillisyystekijä eikä mikään muu tämä ei ole vetovoimatekijä senkään takia että jos lapsi sitten syntyy muutaman viikon myöhemmin kuin tuo turvapaikkapäätös on syntynyt niin silloin he saavat sen ei ole varmasti siitä

puhemies äitiysavustus ja erityisesti tuo äitiyspakkaus on alun perin suunniteltu ja tarkoitettu heikossa asemassa oleville äideille sittemmin kyllä laajennut laajennut iloksi kaikille suomalaisille äideille mielestäni kyllä tuo alkuperäinen tarkoitus tukee edustaja haglundin esitystä ja aloitteen tavoitteita itsekin pidän tätä kyllä kannatettavana ja ja toivoisin että valiokunnassa ihan vakavasti tähän suhtauduttaisiin tutkittaisiin mielestäni tätä kyllä nimenomaan näissä tapauksissa joissa ei ole vielä myönnetty turvapaikkaa voisi voisi todellakin kehittää ja rajata niin että näissä tilanteissa tuo avustus tulisi aina antaa pakkauksena koska ongelmanahan saattaa olla että että se raha ei jäisi äidille eikä lapselle vaan vaan sitten lähtisi lähtisi sinne jonnekin lähtömaahan mutta mikäli on kysymys nimenomaan pakkauksen ja ja näiden lasten potkupukujen ja ja sukkien antamisesta niin se ei missään nimessä ole vetovoimatekijä enkä enkä itse sitä pitäisi pitäisi sellaisena eli

kun en nyt saanut haglundilta sitä vastausta niin katsoin että olitte tuolla syksyllä budjetissa todennut että se olisi satakaksikymmentätuhatta euroa tai ainakin silloin olitte esittänyt tällaisen määrärahan joten en minä tiedä onko se viisi henkilöä sitten mutta sitten minun täytyy sanoa henkilökohtaisesti että en usko että tästä nyt välttämättä vetovoimatekijää tulisi mutta kyllä täytyy sanoa että yhteiskunnallisessa keskustelussa ihmiset kokevat että me olemme laittaneet satoja miljoonia maahanmuuttoon ja he saavat siellä turvapaikassa ollessaan kaiken tarpeellisen minä minä henkilökohtaisesti haluan totta kai että pienet lapset saavat hyvän hoidon mutta en tiedä tarvitsevatko he tämän erikseen räsäsen kanssa olen siitä kyllä ehdottomasti samaa mieltä että jos jos tämä toteutetaan niin ei rahaa vaan nimenomaan tavaroita jotta se ei päädy sitten ovat alisteisessa asemassa tapasin hyvinkäällä tässä tässä toissailtana toissailtana pakistanista afganistanista ja irakista naisia jotka olivat yksinhuoltajia ja ja menettäneet puolisonsa ja monenlaista ja ja heillä oli lapset mukana he ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa eli jos sitten siinä on mies ja jos se rahana menee niin voi olla että se raha meneekin sitten jonnekin muualle heillä oli tosi tosi kova kova tilanne siellä ja naiset ja lapset ovat erittäin haavoittuvaisessa tilanteessa jos minä itse saisin toivoa niin me ottaisimme tänne pääsääntöisesti naisia ja ja lapsia minä luulen että nämä miehet pärjäisivät varmaan kyllä kyllä paremmin tilastojen mukaanhan tulijoista seitsemänkymmentä prosenttia on miehiä ja ja kuitenkin kansainväliset arviot katsovat että liikkeellä olevista noin viisikymmentä prosenttia on kuitenkin naisia mutta en minä nyt tosiaan usko että kukaan tänne äitiyspakkauksen takia matkustamaan lähtee mutta mutta nämä ovat näitä symbolisia vaikutuksia kuitenkin toivoisin edustaja haglundilta mistä te olette tuon satakaksikymmentätuhatta euroa silloin saanut koska minä haluan nyt ymmärtää vain mistä luvuista puhutaan että ei vähätellä sitten

arvoisa rouva puhemies tähän edustaja meren ihan järkevään pohdintaan siitä mistä tuo luku on tullut silloin kun me teimme lakialoitetta oli kesä ja meillä ei ollut käytettävissä silloin vielä mitään oikeata tilastoa siitä montako suomeen oli saapumassa sitä ei kukaan tietenkään tiennyt ja myöskään ei tiedetty silloin miten monta on naisia miehiä ynnä muuta nythän me tiedämme että hyvin suuri osa niistä jotka suomeen saapuivat oli miehiä ja he eivät tietenkään tämmöistä pakkausta saisikaan ja niin edelleen nyt kun tiedetään ne oikeat luvut niin tiedetään että tällä ei ainakaan viime vuoden lukujen valossa ole mitään fiskaalista taloudellista merkitystä vaan tämä on periaatteellinen kysymys se tarkoittaisi että olisi tuhat tämmöistä naista ja tiedetään että viime vuoden tilastojen valossa se meidän

hyvin paljon yläkanttiin mieluummin tehtiin budjettialoite joka oli yläkanttiin mieluummin kuin alakanttiin mutta jos lähdetään katsomaan niitä viime vuoden tilastoja niin nähdään että siitä määrästä joka saapui suomeen on naisia ja sitten jos lähdetään katsomaan miten monta heistä oli raskaana niin nähdään että tällä ei ole tosiaan mitään mitään merkitystä taloudellisesti tämä edustaja räsäsen ajatus siitä että se olisi

arvoisa rouva puhemies edustaja haglund ja edustaja heinonen ei toki varmasti ole niin että tällä on mitään vetovoimatekijän roolia kuten ei varmasti ollut pääministerin asunnonkaan kanssa mutta se mitä pääministerin asunnolla oli sillä oli valtava mainosarvo suomesta

seuraavaksi mainosvaltiksi suomen ihanasta avokätisyydestä hyvyydestä myös lapsia kohtaan jota toki mutta asian ydin on että on tällaisia lakialoitteita ja enää puuttuu että joku rupeaa vaatimaan lapsivaikutusten arviointia tästä asiasta että mitkä ovat tämän lapsivaikutukset jos tätä pakettia ei saada että kyllä meidän pitäisi keskittyä niihin todellisiin ongelmiin mitkä tässä maassa on täällä on suuri taloudellinen ongelma ja siirtolaiskriisiongelma ja se siirtolaiskriisiongelma vie tuhkatkin pesästä niiltä eläkeläisiltä työttömiltä ja vähävaraisilta jotka tänä päivänä ihmettelevät tätä meidän keskusteluamme täällä eduskunnassa kun heistä ei pidetä huolta juurikaan

puhemies tämä äitiyspakkaus on suomalainen hieno innovaatio josta saimme äskettäin lukea että sitä on myös kopioitu maailmalla toivon tietenkin että tämä jopa tulevaisuuden vientituote olisi täytyy kertoa omasta kokemuksesta että tuli tarpeeseen kyllä itsellekin kun vauva ilmoitti etuajassa tulosta eikä tarvikehankintoja ollut muita ehtinyt vielä tehdä voi sanoa että oma vauva ainakin tässä pahvilaatikossa nukkui hyvin hyvin ensimmäiset kuukaudet ei mitään moittimista tämän pakkauksen sisällön arvohan on iso verrattuna tähän rahalliseen summaan sataneljäkymmentä euroa potkupukujen arvo on moninkertainen kun itse tulen tuolta väylän varresta ja ja sukukuntaa on myös ruotsin puolella niin myös oma serkkuni ruotsin puolelta halusi ostaa kelalta tämän pakkauksen katsoi sen niin merkittäväksi ja arvokkaaksi tämän sisällön se onnistuikin ensimmäisen lapsen kohdalla mutta jostakin syystä jälkimmäisen kohdalla ei enää siinä oli suomi tiukentanut linjaa ei onnistunut pidän tätä esitystä tärkeänä marginaalinen kysymys sinänsä sinänsä niin kuin on puhuttu ei koske kovin montaa henkilöä mutta kyllä minä lähden siitä lähtökohdasta että suomi on tasa arvoinen

puhemies en ole itse kirjoittanut tätä aloitetta mutta kuunneltuani edustaja haglundia ja ja pikaisesti luettuani nyt tämän aloitteen läpi kannatan mielelläni edustaja haglundin lakiesitystä turvapaikkaa hakeneet naiset varmasti tarvitsevat äitiyspakkausta juuri edustaja haglundin perustelemilla syillä näillä äideillä ja ja tietysti etenkin vauvoilla on varmasti tarvetta tälle pakkaukselle ja nyt minä ajattelen ensisijaisesti myöskin sitä pientä syntyvää lasta kysymys on inhimillisyydestä kysymys on ihmisarvosta ja periaatteista ja kun tämä ei kaiken lisäksi aiheuta suuria kustannuksia yhteiskunnalle niin niin minusta tämä on erittäin hyvä aloite kukaan ei tule tämän pakkauksen takia suomeen

tuossa vielä katsoin tätä määrää ja ja sprn yhden yhden luvun löysin että heillä olisi ollut tähän joukkoon kuuluvaa kuuluvaa naista korjataan se se pöytäkirjaan viisi oli jossain arviona ollut mutta puhutaan kuitenkin pienestä pienestä määrästä eli muutamista naisista ja ja kun tilanne tässä rauhoittuu ja ja saadaan hyvään hallintaan niin minun mielestäni on inhimillistä että jokainen pieni vauva tuon äitiyspakkauksen jatkossa saa

arvoisa puhemies mielestäni tässä on esimerkki sellaisesta hyvästä innovaatiosta ja ja ehdotuksesta jota todellakin kannattaisi aika ennakkoluulottomasti tutkia vaikka se tuleekin oppositiosta käsin mielestäni olisi hyvä lähteä siitä ajatuksesta ja periaatteesta että jokainen suomessa syntyvä lapsi onpa sitten se hänen kansalaisuus statuksensa tai tai oleskelulupastatuksensa mikä tahansa hänen vanhempiensa kohdalla tämän hienon suomalaisen innovaation äitiysavustuspakkauksen nimenomaan pakkauksena saisi ja en pidä sitä lainkaan huonona mainoksena suomen kannalta mielestäni on hyvä jos me pystymme tätä suomalaista tuotetta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies toimin lapin muistiliiton hallituksessa ja tämä on meidän lääkärijäsenemme aloitteesta syntynyt ajatus johon hän on törmännyt käytännön elämässä esitän lakialoitteen laiksi edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain ja kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän muuttamisesta aloitteen pääasiallinen sisältö on se että aloitteen tarkoituksena on laajentaa edunvalvontavaltuutuksen tekemismahdollisuuksia tilanteissa joissa henkilön lähipiiri on esteellisyyssäännösten vuoksi estynyt toimimaan henkilön valtuuttamana edunvalvojana laissa edunvalvontavaltuutuksesta säädetään valtuutuksesta jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa että hän tulee sairauden henkisen toiminnan häiriintymisen heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan eli kyseessä on niin sanottu edunvalvontavaltuutus lain kolmannen pykälän mukaan edunvalvontavaltuutettu voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö ja tässä aloitteessa ehdotetaankin lakia edunvalvontavaltuutuksesta muutettavaksi niin että myös oikeushenkilö voisi toimia edunvalvontavaltuutettuna lisäksi tässä aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi saman lain neljän luvun johon ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä että valtuutetun tehtävään määrättyyn edunvalvontaan sovellettaisiin jatkossa holhoustoimilain sijaan edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia tätä perustellaan sillä että käytännön elämässä on ilmennyt tilanteita joissa henkilölle jonka toimintakyky on alentunut ei lähipiiristä löydy sopivaa luonnollista henkilöä jonka kanssa edunvalvontavaltuutus voitaisiin tehdä ja esteellisyys on monesti näissä tilanteissa syy siihen ettei sopivaa henkilöä löydy lähipiiristä toisaalta on tilanteita joissa henkilö ei lähipiiristään lainkaan löydä luonnollista henkilöä jota voisi ylipäänsä ajatella valtuutetun tehtävään näissä tilanteissa edunvalvontavaltuutus jää kokonaan tekemättä mikäli valtuutettua ei löydy lainkaan asioita hoitamaan määrätään viime kädessä yleinen edunvalvoja tällöin on ilmennyt tulkintaongelmia koskien sovellettavaa lakia sillä kun esteellisen valvojan tilalle määrätään edunvalvoja tilanteeseen sovelletaan holhoustoimilakia tilanne tuo ongelmia edunvalvojalle sillä se estää muun muassa lahjoitukset kokonaan ja tuo monia asioita viranomaisten lupaharkinnan piiriin inhimilliseltä kannalta katsoen keskeisin ongelma lienee kuitenkin se ettei henkilö edellä mainituissa tilanteissa toimintakykyisenä ollessaan

edellä olevan perusteella ehdotankin että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain kolmannen pykälän ja kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän muuttamisesta kolmas pykälä valtuutetun henkilö tässä laissa tarkoitettuna valtuutettuna voi toimia sekä luonnollinen henkilö että oikeushenkilö pykälä edunvalvojan määrääminen valtuutetun tehtävään jos valtuutettu on sairauden tai esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä eikä valtuuttaja ole nimennyt varavaltuutettua käräjäoikeus tai valtuutetun pyynnöstä holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin soveltaen mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä edunvalvojalle valtuutetun tehtäviin määrättävään edunvalvojaan sovelletaan mitä tässä laissa säädetään valtuutetusta jollei erikseen toisin säädetä edellä ensimmäisessä momentissa tarkoitetun edunvalvojan tehtävä lakkaa kun valtuutettu ja edunvalvoja esteen lakattua yhdessä tekevät siitä ilmoituksen kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä pykälässä tarkoitetulle holhousviranomaiselle jos valtuutettu ja edunvalvoja ovat eri mieltä siitä onko edunvalvojan tehtävä lakannut holhoustoimesta annetun lain seitsemänkymmentä tai seitsemännessäkymmenennessäensimmäisessä pykälässä tarkoitettu käräjäoikeus ratkaisee asian jommankumman hakemuksesta

arvoisa puhemies kiitos edustaja ojala niemelälle hyvästä aloitteesta muistiliiton puheenjohtajana kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä ja tästä asiasta on keskusteltu muistiliitossa jo aiemminkin nyt muutaman sanan haluan muistisairaan ihmisen näkökulmasta puhua sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan parasta aikaa itsemääräämisoikeuslakia lakia on odotettu ja myös valmisteltu kauan toivottavasti se saadaan pian tänne eduskunnan käsittelyyn sillä muistisairautta sairastavien itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa on paljon puutteita laki ei toki yksin auta sillä kysymys on usein myös tiedon ja taidon puutteesta sekä kielteisistä asenteista laki kuitenkin antaa puitteet toiminnalle ja myös asenteiden muutostyölle liian usein muistisairautta sairastavien kohdalla ajatellaan ettei itsemääräämisoikeutta voi toteuttaa ja että muut tietävät paremmin mikä muistisairaalle on hyväksi ajattelu pitäisi kuitenkin kääntää siihen mistä kaikesta muistisairautta voi edelleen määrätä itse ja miten varmistetaan hänen oma tahtonsa toivottavasti tulevassa itsemääräämisoikeuslaissa ja sen perusteluissa otetaan kantaa myös muistisairautta sairastavan henkilön itsemääräämisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta kahteen erittäin tärkeään asiaan eli hoitotahtoon ja tässä lakiesityksessä mainittuun edunvalvontavaltuutukseen toivottavasti molemmat asiat tulevat selkeästi kirjatuiksi myös tähän uuteen itsemääräämisoikeuslakiin arvoisa puhemies jos henkilö on tehnyt oikeustoimikelpoisena hoitotahdon niin sitä tulisi noudattaa ellei ole perusteltua syytä toimia toisin tämä pitäisi jotenkin lainsäädännössä myöskin varmistaa koska näin ei aina tapahdu vaikka henkilöllä olisikin hoitotahto kirjattu ja vaikka se olisi tehty oikeustoimikelpoisena edunvalvontavaltuutuksen avulla ihminen voi itse määrätä määritellä kuka hänen asioitaan hoitaa sen jälkeen kun hän ei itse esimerkiksi muistisairauden takia ole enää kykenevä niitä hoitamaan hän voi itse hakea

ehdotetaan siis että luonnollisen henkilön lisäksi myös oikeushenkilö siis esimerkiksi muistiyhdistys voisi toimia edunvalvontavaltuutettuna tiedän käytännöstä että muistiyhdistykseltä usein pyydetään tätä koska sairastuneella ja ja muistiyhdistyksen ihmisillä ja muistiyhdistyksellä voi olla monta vuotta kestävä ja hyvä suhde ja on luottamus tähän muistiyhdistyksen toimintaan mutta tällä hetkellähän tämä ei lainsäädännön mukaan ole mahdollista

arvoisa puhemies edunvalvontavaltuutus on hyvä oikeudellinen väline joka tuli suomen lainsäädäntöön aika myöhään vasta vuonna kaksituhattaseitsemän aika monissa tapauksissa on jouduttu ongelmiin esimerkiksi yritysten ja myös maatilojen sukupolvenvaihdoksissa kun edunvalvontavaltuutus on kokonaan puuttunut ja ja asia on sitten joutunut yleisen maistraatin edunvalvojan käsiin ja asiat ovat voineet jumiutua vuosikymmeniksi tämä edunvalvontavaltuutus on kai tarkoitettu tässä meidän meidän lainsäädännössämme annettavaksi läheiselle sukulaiselle tai muulle läheiselle mutta tämä edustaja ojala niemelän esille tuoma mahdollisuus että se voitaisiin antaa paitsi luonnolliselle henkilölle myös oikeushenkilölle on on varmasti hyvinkin pohdinnan arvoinen en tiedä tarkoittaako edustaja ojala niemelä nyt sitä että esimerkiksi hyvämaineinen asianajotoimisto voisi toimia edunvalvojana jolloin pelkoa väärinkäytöksistä ei ei ehkä niin paljon olisi tosiaan tätä kannattaa varmasti pohtia siinä tietysti helposti lähestytään sitten jo varsinaista myöhästettyä toimeksiantoa sitten ymmärtäisin että tässä on tarkoitus ollut puuttua toiseen asiaan eli eli kun yleinen maistraatin edunvalvoja astuu kuvaan niin niin tietysti sitten astuvat kaikki nämä holhouslain säännökset ja ne tekevät tekevät siitä toiminnasta täysin mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa vaikka tämä maistraatin edunvalvoja olisi ihan järkeväkin henkilö ilmeisesti tästä on on ollut kysymys toivoisin että edustaja ojala niemelä avaisi tätä hyvin ansiokasta ansiokasta aloitettaan vielä lisää tässä meille

arvoisa rouva puhemies minusta on aina mukava puhua maistraatin holhoustoimesta olen siellä varmaan kaksitoista vuotta tehnyt uraa ja erittäin syvällisesti tunnen edunvalvontavaltuutuksen olen ollut kehittämässä tätä lakia ja näitä ongelmakohtia mielestäni tämä yhtiön mukaan ottaminen voisi olla hyvä idea silloin kun

säädettiin hallituksen esityksessä vuonna kaksituhattaseitsemän lähdettiin siitä että se se on niin henkilökohtainen ja kahdenvälinen yksityisoikeudellinen instrumentti että siihen täytyy olla se nimetty henkilö mutta en näe estettä sille jos henkilö itsemääräämisoikeutensa puitteissa määrittelee jonkun tietyn toimiston toimiston siihen siihen tehtävään en en näe siinä mitään suurta ongelmaa ja olen samaa mieltä siitä että itsemääräämisoikeutta pitää korostaa ja tämä edunvalvontavaltuushan nimenomaan korostaa sitä voin kyllä edunvalvojan määräämistä koskevissa asioissakin vakuuttaa että maistraatin työssä päämies on nykyisin se joka siellä on keskeisimmässä roolissa aikaisemman holhoustoimilain aikanahan sukulaiset ja heidän intressinsä olivat ne joita kuultiin itse päämiesehdokas oli sivuseikka mutta ihan muutamia asioita joista haluan ehkä tarkennusta ja onko tässä tullut ehkä vähän väärinymmärrystä osittain tuohon tuohon edunvalvojan henkilöön tai valtuutetun henkilöön en oikeastaan enempää puutu kun ajattelen että se voisi ihan hyvin olla yhtiökin koska maistraattihan tutkii sen edunvalvontavaltakirjan vahvistamisvaiheessa että henkilö on ymmärtänyt valtuutuksen merkityksen ja on ollut oikeustoimikelpoinen tässä puhutaan siitä että ei löydy sopivia henkilöitä ja sitten toisaalta esteellisyydestä siis valtuutettuhan voi olla läheinen hän saa olla esteellinen mutta jos tulee tilanne että valtuutetun ja valtuuttajan pitäisi keskenään tehdä oikeustoimia

tai jos siellä on oikeustoimen toisena osapuolena

valtuutetun läheinen niin silloin valtuutettu on esteellinen nämä tilanteet joita tämä lakialoite ilmeisesti koskee ovat nämä esteellisyystilanteet tietyissä yksittäisissä oikeustoimissa tässä täytyy sitten huomata se että jos jos tähän edunvalvojaan joka on tilapäinen

määrätty valtuutetun tehtäviin sovellettaisiin holhoustoimilakia ja sitten toisaalta jos tämä edunvalvoja olisi yleinen edunvalvoja se ei ole mahdollista koska yleinen edunvalvoja ei ole velvollinen hoitamaan edunvalvontavaltuutuslain mukaisia tehtäviä että siinä mielessä täytyy muistaa sitten kun tätä lakialoitetta mahdollisesti käsitellään pitää erossa se itse näkisin että tätä edunvalvontavaltuutuslakia voitaisiin soveltaa tämmöiseen edunvalvojaan jos valtuuttaja valtuuttaja on itse näin valtakirjassa määrännyt nyt tässä annetaan automaatio voi olla tilanne että että valtuutettu määrää ja ehdottaa sitä edunvalvojan sijaishenkilöä valtuuttaja ei silloin tiedä kuka hän on me emme voi antaa näin laajaa oikeutta edelleensiirtoon kyllä silloin pitäisi olla merkintä valtakirjassa että henkilö toteaa että jos tähän tehtävään joudutaan joskus määräämään sijainen esteellisyyden vuoksi niin se voi olla silloin henkilö johon sovelletaan tätä edunvalvontavaltuutuslakia se se on minusta erittäin tärkeää siellä on muitakin pykäliä muun muassa luvanvaraisuus joista valtuutettu voi itse päättää ja tämä on sen verran merkittävä asia että tästä pitäisi minun mielestäni valtuuttajan itse voida päättää käytännön ongelmista suurin on oikeastaan se että siellä edunvalvontavaltuutuslain pykälässä todetaan että mikäli mikäli halutaan että se valtuutetun tehtävä kattaa myös kiinteistön panttauksen myynnin ja panttikirjojen haltuunoton niin siitä pitää olla erillinen merkintä edunvalvontavaltakirjassa näin ei usein ole kun ei käytetä asiantuntijoita ja suurin ongelma on kyllä tullut näissä tilanteissa siitä että edes se se edunvalvojan sijaisen määrääminenkään ei riitä tai sen varavaltuutetun valtakirjan vahvistaminen koska siellä valtakirjassa ei ole oikeutta siihen kiinteistön myyntiin ja silloin jää ainoaksi vaihtoehdoksi määrätä tämä edunvalvoja oikeastaan myös olisi voinut pohtia tätä tätä problematiikkaa että onko sen syytä enää olla siellä on erittäin hyvä että näitä holhoustoimilain asioita pohditaan mutta tässä oli monta semmoista asiaa että että on pikkuisen ehkä mennyt se se asia ettei itse tietysti osaan nämä kuin omat taskuni kun olen näitä tehnyt vuosikausia että kysykää

arvoisa rouva puhemies tässä on tullut hyviä puheenvuoroja ja kuten tuossa alussa kerroin tämä aloite on ihan käytännön elämän tarpeista lähtenyt sukusuhteet ovat siinä määrin höllentyneet kuin myös sitten ei välttämättä siitä lähiympäristöstä löydy rintaperillisiä ja niitä läheisiä ihmisiä

tämä tehtävä voitaisiin uskoa edustaja kivirannalle sanoisin että miksi se ei voisi olla hyvämaineinen lakiasiaintoimistokin en sulje sitä pois ja samoin sitten edustaja mäkisalo ropponen otti nämä muistiyhdistykset yhtenä esimerkkinä esille mitä pidän

arvoisa puhemies itse olen tähän asiaan törmännyt tai itse asiassa muistiliitto ja muistiyhdistykset ovat tähän asiaan törmänneet juuri sellaisessa tilanteessa jossa sairastunut henkilö haluaisi antaa edunvalvontavaltuutuksen nimenomaan sille muistiyhdistykselle jonka kanssa hän on toiminut pitkään ja ja se luottamus on syntynyt sitten siihen yhdistykseen ja sen yhdistyksen toimintaan no nyt täällä on puhuttu juristeista ja ja tämänkaltaisista toimistoista niin minä vielä haluan kysyä edustaja ojala niemelältä

tämä

olisi tärkeä saada yleiseen tietoisuuteen että ihmiset osaisivat osaisivat sellaisen tehdä itse olen tehnyt edunvalvontavaltuutusasiakirjan ja siihenhän ei oikein löydy mitään kunnollisia mallejakaan vaan siinä täytyy itse sitten ymmärtää minkälainen paperi kannattaa kirjoittaa siinä tietysti kannattaa sitten ottaa huomioon myöskin niitä vaihtoehtoja että se jolle valtuutus ollaan antamassa todella menettää

tietysti muistiliitto voisi vähän enemmän muistuttaa ihmisiä niin kauan kuin he vielä

puhemies muistiliitto tekee erittäin paljon tätä työtä ympäri maata jos muistiliiton sivuille menee niin siellä saa ohjeet myöskin miten edunvalvontavaltuutusta viedään eteenpäin ja miten asia hoidetaan

niin että sieltä löytyy runsaasti asiasta tietoa myös hoitotahdosta joka on myöskin hyvin tärkeä muistisairaan ihmisen tai kenen tahansa meidän oikeusturvan kannalta tehtävä asiakirja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä lakialoitteessani keskeisin asia on se että törkeissä rikoksissa tuomiot olisivat pidempikestoisia elikkä vankiloissa istutut ajat muutettaisiin pidemmiksi aluksi täytyy ihan todeta että olen kiitollinen siitä että erityisesti perussuomalaisten eduskuntaryhmän kansanedustajista kaksikymmentäkahdeksan kansanedustajaa on allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja uskon tämän olevan hyvä puolueemme kannalta jotta me saamme tätä asiaa vietyä ministerimme kautta myös sitten eteenpäin arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat törkeistä rikoksista joutuu istumaan vankilassa yleisen oikeustajun kannalta aivan liian lyhyitä ajanjaksoja nykykäytäntö on oikeustajun ja turvallisuuden kannalta kestämätön raiskauksesta ei saa tuomita ei jos asiaa tarkastellaan lusimisen pituuden näkökulmasta kansalaisten selkeä enemmistö ja mielipide on pitkään moittinut suomen lainsäädännön heikkoutta törkeiden rikoksien tuomioiden osalta tuomiot ovat liian lyhytkestoisia epäonnistumisia rikoslaissa ja sen tulkinnassa on aivan liian paljon esimerkiksi viime joulukuussa espoon käräjäoikeus langetti vuoden vankeustuomion miehelle joka oli käyttänyt lasta seksuaalisesti hyväkseen lähes kuusi vuotta oikeuden mukaan hyväksikäyttö alkoi lapsen ollessa neljä vuotias ja teot päättyivät lapsen ollessa kymmenen vuotias onkin oikeudenmukaista kysyä toteutuiko uhrin ja omaisten oikeusturva siinä että lievän tuomion lisäksi tuomitulla on tässä tapauksessa mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen jo vuoden ja kolmen kuukauden jälkeen

ehdonalaiseen vapauteen kun on kärsinyt rangaistuksestaan puolet nuorelle rikoksentekijälle istumisaika on kuitenkin vieläkin lyhyempi vain yksi kolmasosa lisäksi koevapaus voi koittaa jo puoli vuotta ennen varsinaista vapautumista vankilasta arvoisa puhemies haluaisin nyt suoraan mennä tähän lakialoitteen sisältöön tämä lakialoite ehdottaa että rikoksentekijän vankilassa viettämän ajan lievennyksiä supistettaisiin törkeistä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista seuraava määräaikainen vankeusrangaistus suoritettaisiin jatkossa kokonaan vankilassa puoli vuotta ennen vapautusta olisi kuitenkin edelleen mahdollista päästä valvottuun koevapauteen mikäli siihen on edellytyksiä muiden kuin törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla lievemmän niin sanotun ensikertalaisen kohtelun saisi jatkossa jos rikosta on edeltänyt vähintään kuuden vuoden vankilaton jakso tällä hetkellä määräaika on kolme vuotta rikoslain

kohdat säätelevät sitä kuinka nopeasti ehdottomaan määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tuomittu vanki vapautetaan ehdonalaiseen vapauteen keskeisimmät pykälät ovat viides pykälä ja niiden mukaisesti yksi pääsääntöisesti vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen kun hän on kärsinyt rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa tai alle kaksikymmentäyksi vuotiaana tehdyn rikoksen rangaistuksesta rangaistuksesta puolet kaksi pääsäännöstä poiketaan kun vanki ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana tässä tapauksessa hänet päästetään ehdonalaiseen vapauteen kun hän on kärsinyt rangaistuksestaan puolet tai alle kaksikymmentäyksi vuotiaana tehdyn rikoksen rangaistuksesta yhden kolmasosan kolme vankilassa todellisesti vietettyä aikaa voi lisäksi lyhentää valvottu koevapaus koevapauteen voi päästä kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista tällöin vankia valvotaan vankilan ulkopuolella teknisin välinein tai muulla tavalla

arvoisa puhemies näin esimerkiksi taposta yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksen saanut voi tosiasiallisesti olla vankilassa neljä vuotta alle kaksikymmentäyksi vuotiaana tehdystä törkeästä raiskauksesta neljäksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen tuomittu voi istua vankilassa vain kymmenen kuukautta kuten mainittu nämä lieventävät tilanteet edellyttävät että rikoksentekijä ei ole ollut vankilassa rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana rikoslaki on näin ollen merkittävästi lievempi vangille jolla joko ei ole lainkaan aikaisempia vankeusrangaistuksia tai jonka viimeisimmästä vankeusrangaistuksesta on sen verran paljon aikaa että hän välillä ehtii olla kolme vuotta poissa tämä löytyy viidennen pykälän toisen momentin toisesta lauseesta huojennus koskee monia tilanteita yksi tällainen on niin sanottu aito ensikertalaisuus jolloin henkilöllä ei ole lainkaan aikaisempia vankeustuomioita toisaalta tuomittu voi olla tosiasiallisesti rikoksen uusija historiassa voi olla useitakin törkeitä rikoksia elämäntapa on voinut olla rikollinen vaikka ehdotonta vankeutta ei ole ollut kolmeen vuoteen huomioitava on myös vastikään suomeen ulkomailta muuttaneiden tilanne osa ulkomailta tulleista rikoksentekijöistä on voinut elää rikollisesti myös aikaisemmassa olinpaikassaan mutta suomessa he he saavat ensikertalaisen kohtelun turvapaikanhakijamäärien kasvun myötä tämä huomio on entistä merkittävämpi tilanne loukkaa kansalaisten oikeustajua ja vaarantaa turvallisuutta hyvinkin rikollisella taustalla voi saada lievimmän mahdollisen kohtelun arvoisa puhemies huomiota vaatii myös se tosiasia että pääsääntönä oleva ennenaikainen vapautus ehdonalaiseen koskee myös törkeistä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista annettuja tuomioita ei niin ikään ole yleisen oikeustajun mukaista että törkeästä rikoksesta tuomittu vanki vapautuu vankilasta lähes automaattisesti kun on suorittanut vankeusajasta niin vähän kuin puolet nuori rikoksentekijä tai kaksi kolmasosaa joka on pääsääntö edellä esitetystä johtuen on vankilassa vapautumisen ehtoja tiukennettava seuraavasti törkeiden henkeen ja terveyteen

kohdalla on kokonaan poistettava yksi pääsääntöinen ennenaikainen vapautuminen sekä kaksi lievennys ensikertalaisuuden perusteella

näiden tiukennusten vaikutuksesta mainitun törkeän rikoksen tekijä suorittaisi rangaistuksen vankilassa kokonaan ellei pääse valvottuun koevapauteen aikaisintaan puoli vuotta ennen vapautumista arvoisa puhemies haluan vielä tässä lyhkäsesti luetella mitkä ovat nämä törkeät rikokset joita tämä tiukennus koskisi ne löytyvät rikoslain kaksi c luvusta yhdestoista pykälä momentti ensimmäinen kohta ne ovat murha tappo surma törkeä pahoinpitely törkeä raiskaus törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö törkeä ryöstö törkeä tuhotyö joukkotuhonta rikos ihmisyyttä vastaan törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sotarikos törkeä sotarikos kidutus törkeä ihmiskauppa panttivangin ottaminen törkeä terveyden vaarantaminen ydinräjähderikos kaappaus terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos sekä sellaisen rikoksen yritys ja osallisuus sellaiseen rikokseen tämän ohella jäisi edelleen voimaan erittäin vaarallisena pidettäviä rikollisia koskeva kaksi c luvun

pykälä se säätää että tuomioistuin voi törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla päättää että vangittu vapautuu vankilasta vasta sen kokonaisrangaistusajan lopussa arvoisa puhemies tämä on nykylainsäädännön heikkous tätä kaksi c luvun yhdettätoista pykälää ei kovin usein käytetä muiden kuin edellä mainittujen törkeiden rikosten kohdalla on myös ensikertalaisuuden ehtoja kiristettävä tällä hetkellä ensikertalaisen kohtelun saa jos ei ole kolmeen vuoteen suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa tämä määräaika tulisi muuttaa kuuteen vuoteen paitsi nuorten rikostekijöiden alle kaksikymmentä vuotiaiden kohdalla neljään vuoteen pidempi määräaika heijastaa paremmin sitä että henkilö ei todellisuudessa ole tottunut rikolliseen elämäntapaan ja voidaan vapauttaa ehdonalaiseen vapauteen ennen tuomion loppuun kulumista arvoisa puhemies tähän loppuun haluan vielä todeta sen asian että ennenaikaiseen vapautumiseen johtavat lievennykset tulee poistaa törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalta tämä on lakialoitteen pääasiallinen sisältö niiden kohdalla käytännön pitää olla se että istutaan koko tuomio vankilassa ellei vapauduta koevapauteen puoli vuotta ennen tuomion loppumista lopuksi on pakko vielä toistaa tämä tosiasia että on syytä muistaa se että nyt kun meillä on siirtolaiskriisi päällä suomessa se alleviivaa linjan tiukennusten tärkeyttä tuomioiden pitää olla uskottavia myös toisiin käytäntöihin tottuneiden ulkomaalaisten kannalta tällä lakimuutoksella yhteiskunnastamme tulee oikeudenmukaisempi sekä se viestittää selkeästi kansalaisille sitä että lainsäätäjämme ovat tilanteen tasalla ja haluavat luoda turvallisempaa yhteiskuntaa maassamme kiitos

puhemies oikeudenkäyttöön suomessa liittyy monia räikeitä yleisen oikeustajun vastaisuuksia ja asenneongelmia joista räikeimpiä tämä kannatettava lakialoite pyrkii korjaamaan on käsittämätöntä miten rikoksesta tuomittu voi saada automaattisen alennuksen tuomioonsa se se on väheksyntää rikoksen uhreja kohtaan onko heidän kärsimyksensä vähempiarvoista koska tekijä oli ensikertalainen oikeuslaitos tuomitsee joistain teoista tuomion jo lähtökohtaisesti skaalan alakanttiin jostain syystä ja sen lisäksi käynnistetään vielä tuomioiden alennusmyynti yleisen käsityksen mukaan tuomiot pitäisi istua päivästä päivään sellaisenaan erityisen käsittämätön ajatus on se että törkeisiinkin rikoksiin syyllistyneiden ensikertalaisuus uudistuu vain joitakin vuosia tekojen jälkeen nykyinen lainsäädäntö johtaa tässä tilanteeseen joka on kansalaisten mielestä absurdi ja totuuden ja kohtuudenvastainen arvoisa puhemies tämä lakialoite puuttuu joihinkin näistä epäkohdista siksi toivon sille menestystä ja eduskunnalle selkärankaa ottaa tämä asia tosissaan oikeusministeriö selvittää tuomioiden ja yleisen oikeustajun suhdetta ja tässä on konkreettinen esitys miten sitä suhdetta voisi parantaa

arvoisa puhemies edustaja niikon jättämä lakialoite laiksi rikoslain kaksi c luvun pykälän muuttamisesta pureutuu erittäin tärkeään aiheeseen ehdonalaiseen vankeuteen vapautetaan nykyisin pääsääntöisesti silloin kun vanki on kärsinyt rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa ja nuoren rikoksentekijän tai ensikertalaisuussäännöksen perusteella tuomitun ehdoton rangaistusaika on korkeintaan puolet tai sitä vähemmän lisäksi valvottu koevapaus voi lyhentää aikaa kuudella kuukaudella ensikertalaisuuden määritelmään lukeutuvat vangit jotka eivät ole istuneet vankilassa kolmeen vuoteen ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa kuitenkaan yleisen oikeustajun hengen mukaista ei ole se että ensikertalaisstatukseen oikeuttava vapaudessaoloaika on näinkin lyhyt tässä edustaja niikon lakialoitteessa puututaan mainittuihin epäkohtiin täysin oikealla tavalla aloitteen mukaan ensikertalaisuuden määräaika nostettaisiin kuuteen vuoteen nuorilla neljään vuoteen itse asiassa määräaika voisi olla jopa tätä pidempikin mahdollisesti kymmenen vuotta tai enemmän pitkä ajanjakso antaisi merkittäviä viitteitä siitä ettei henkilö ole elämäntaparikollinen edustaja niikko esittää myös että törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalta poistetaan pääsääntöinen pääsääntöinen ennenaikainen vapauttaminen ja lievennys ensikertalaisuuden perusteella arvoisa puhemies nämä ovat erittäin kannatettavia rikoslain muutosesityksiä ne olisivat toteutuessaan myös merkittäviä kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta ja antaisivat kansalaisille ja rikosten uhreille tärkeän moraalisen viestin kuten edustaja mäkelä edellä jo totesikin toki meillä on edelleen varaa myös muihin rikoslain kiristyksiin mutta tämä olisi kuitenkin toteutuessaan erittäin hyvä askel

arvoisa puhemies pidän kanssa erittäin kannatettavana tätä niikon lakialoitetta ja olen olen sen allekirjoittanut yleisestikin meidän rangaistusjärjestelmässämme tuomioistuin ottaa esimerkiksi useista rikoksista mitattaessa mittaamisen lähtökohdaksi ankarimman rikoksen ja itsekin kun hovioikeudessa olen esittelijänä ollut niin hyvin kaavamaisesti siellä tapahtuu sitten se muista rikoksista saatava lisärangaistus joka tarkoittaa yleensä kolmasosaa seuraavista rikoksista elikkä siellä tulee jo ensin paljousalennus lisäksi tuomioistuin toki voi ottaa mittaamisessa huomioon koventavia ja lieventäviä seikkoja mutta jos sitten vielä tulee helpommin tai automaattisesti näitä ehdonalaiseen vapauteen pääsemisiä niin se johtaa juuri siihen että ensin saa alennuksen useammista rikoksista mittaamisessa ehkä lievennysperusteita tässähän oli tämä julkisuus hetken aikaa sitten korkeimman oikeuden lieventävänä perusteena kyllä ilmoittanut että valittaa siitä korkeimpaan oikeuteen koska yhteiskunnallisesti merkittävät ja puhuttavat rikokset saattavat mennä julkisuuteen ja aina ehkä olisi sitten mahdollista sanoa että kun tämä tuli julkiseksi niin niin minulle ei tarvitse rangaistusta sitten antaakaan tässä itse olin viime viikolla eräässä eräässä paneelissa missä keskustelimme seksuaalirikoksista ja siellä otin esille esimerkiksi tämmöisen tilanteen jossa aikuiset neljä aikuista miestä olivat useita vuosia käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen

ja tehtävä lainsäätäjän viesti antaa se signaali mikä on oikein ja mikä mikä on väärin yleisestikin suomessa voisi siirtyä enemmän sellaiseen järjestelmään että tuomioistuin aina määräisi sen ehdonalaisen vapauden alkamisajankohdan koska me välttäisimme tällaisia automaatioita kannatan tätä lakiehdotusta

arvoisa rouva puhemies kiitos näistä kannatuspuheenvuoroista haluan muutaman huomion niistä nostaa tämä on aivan totta mitä edustaja mäkelä mainitsitte siitä että meillä on ikävä kyllä sellainen mielikuva että tuomion alennusmyynti alkaa silloin kun tuomiota julistetaan tulevat nämä lievennykset ja sitten sen lisäksi kuten edustaja meri sanoi tulevat myös nämä paljousalennukset

ole ihme jos jos edustaja huhtasaaren mukaisesti aletaan kutsua tätä suomen lainsäädäntöä rikollisten hyysäyskulttuuriksi arvoisa puhemies olen hiukan huolissani siitä että me kansanedustajat kyllä hyvin usein juhlapuheissamme ja vaalikoneissa vastaamme että me haluamme tiukentaa rikoslakia varsinkin kun rikokset kohdistuvat lapsiin me emme kuitenkaan todellisuudessa ole sitä tehneet esimerkiksi viime vaalikaudella jolloin myös keskusteltiin tästä samasta aiheesta nyt kun

kokoomus ja keskusta ovat hallituksessa niin toivon ja haluan uskoa siihen että nyt niistä puheista ryhdytään tekoihin siinä mielessä on tärkeää pitää tätä asiaa nyt esillä ja saada tämä ministerin kautta vietyä mietittäväksi jonkunnäköiseen työryhmään

lain korjaaminen tähän suuntaan tulisi toteutumaan arvoisa puhemies uskon että suomessa me voimme parantaa ihmisten ja antaa oikean signaalin sillä että me otamme vakavasti nämä törkeät rikokset ja lähdemme niiden rangaistuksia tiukentamaan tosissamme koska itse olen olen aikaisemmassa ammatissani myös toiminut kymmenen vuotta kriminaalinuorten parissa niiden jotka ovat vankilasta vapautuneet tiedän että myös näitä rikoksia itse tekevät haluavat tälle sektorille tiukempia tuomioita

vielä täydennyksenä äskeiseen puheenvuorooni nyt kun täällä ei näitä oikeudenkäyntiliberaaleja näy puolustelemassa näitä matalia rangaistuksia niin todettakoon että sieltä joskus on esitetty sellainen näkemys että sen takia tuomioita alennettaisiin että vankilassa istuminen maksaa mutta tämä perusteluhan on täysin kestämätön siinä mielessä että nyt kun meille on on vaikka tullut turvapaikanhakijoita niin ne rahat kyllä kaivetaan millä turvapaikanhakijat ylläpidetään meidän täytyy siis myös kaivaa ne rahat millä pidetään rikolliset vankilassa

viime viime viikolla olin paneelissa keskustelemassa näistä seksuaalirikoksista se koski erityisesti niitä ja niitten rangaistuksia siellä oli sitten krimolta tämmöinen henkilö joka veti tätä tätä projektia tästä oikeustajututkimuksesta hän esitteli sitten semmoisia kaavioita että että rangaistusten koventaminen ei ole yleensä vähentänyt rikollisuutta mutta siinä kaaviossa kyllä sitten oli kaikki ei sitten saanut selkoa minusta kyllä mitä rikoksia se koski paneelin lopuksi kuitenkin jostakin syystä päädyimme keskustelemaan siitä että että täällä on aikanaan kriminalisoitu lasten lasten fyysinen pahoinpitely tästä on joitakin vuosia nyt en tarkalleen muista milloin se oli ja ja hän sitten totesi että että se kyllä sitten auttoi ne ovat kovasti vähentyneet sitten minä sanoin että no nythän teillä on jo itselläkin esimerkki siitä että kyllä jonkun teon kriminalisointi tai sen rangaistuksen koventaminen muuttaa ihmisten käytöstä että minusta hän oli siinä ristiriitainen

veti sitä oikeustajututkimusta ja jotenkin oli vain semmoinen tuntuma että toivottavasti sitten nyt siinä ei ole liikaa asenteellisuutta kun jotenkin jo etukäteen oltiin sitä mieltä että kovat rangaistukset eivät auta en minäkään siihen usko että se jos antaa sata vuotta vankeutta mitään auttaa silloinhan ihminen tekee vielä kovempia rikoksia jottei ainakaan jäisi kiinni totta kai totta kai siinä pitää joku tolkku olla mutta jos ihminen esimerkiksi uusii rikoksen ja erityisesti lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tai muita henkirikoksia niin kyllä on hyvä kysymys myös se että tulisiko hänen olla jossakin hoitolaitoksessa tuleeko meidän riskeerata meidän muiden turvallisuus tiedän että moni vastustaa tätä minun ajatustani mutta

arvoisa rouva puhemies edustaja meri mainitsi tämän asian että usein tätä perustellaan siten että rikosten määrä ei vähene tai sitten välttämättä henkilö ei siitä parane vaikka kuinka tätä samaa perustelua kuultiin viime kaudella täällä kun

käytiin keskustelua ja silloin nykyinen oppositio oli hallituksessa silloin täällä oli paljon puolustajia jotka sanoivat juuri nämä argumentit että ne rikosten määrät eivät siitä vähene jos he istuvat kauemmin siellä vankilassa myös edustaja mäkelä sanoi monesti saman argumentin että se tulee maksamaan enemmän ja meillä ei ole rahaa käyttää siihen että ihmiset istuvat vankilassa liikaa tällä kertaa nämä henkilöt eivät ole täällä näitä kantoja esittämässä ehkä ne

ruotsin rikoslaki brottsbalken ei nimittäin lainkaan tunne edes aidoille ensikertalaisille niin nopeasti kuin puolen tuomion ajalla tulevaa alennusta ja ja jo yksi kolmasosa ajalla tapahtuvaa ehdonalaista vapautusta vaan vaan tämän lain sääntönä ruotsissa on että määräaikaisesta vankeusrangaistuksesta on suoritettava vähintään kaksi kolmasosaa ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä

kärsimyksissä ja antaa rikoksentekijöille oikeanlaatuisen emme voi olla unohtamatta myöskään sitä että kyllä rikoksentekijät joutuvat hyvin paljon miettimään sen jälkeen jos tuomiot ovat oikeansuhteisia kannattaako siihen rikokseen ryhtyä arvoisa rouva puhemies tähän päätän tämän puheenvuoroni ja toivon että eduskunta suhtautuu tähän myötämielisesti